lähetekeskustelua varten varataan enintään neljäkymmentäviisi minuuttia asian käsittelyssä noudatetaan aikataulutettujen asioiden osalta sovittuja menettelytapoja

arvoisa puhemies tätä esitystä on todella odotettu rajoituslaki on iso kysymys myös sosiaali ja terveydenhuollon palveluiden kannalta millä tavalla me sovitamme yhteen sen mitä tässä maassa voi yksityisen ja julkisen sektorin toimin sosiaali ja terveydenhuollossa tehdä tältä osin iso kysymykseni on hallitukselle vielä kerran kysyttynä eikö näiden tuoreimpien julkisuudessa esiintyneiden tietojen valossa olisi ollut järkevää tätä rajoituslakia kiristää edelleen

arvoisa rouva puhemies tässähän on kyse siitä että sote uudistuksen viivästymisen vuoksi rajoituslakia edelleen jatketaan pitää sanoa että en ymmärrä miksi vihervasemmisto vastustaa sote uudistusta ja ennen kaikkea siihen liittyvää valinnanvapautta nythän perusterveyspalveluissa on se tilanne että tosiasiassa valinnanvapaus toisaalta julkisen palvelutuottajan ja toisaalta yksityisen palvelutuottajan välillä on lähinnä niillä joilla on siihen varaa eli toisin sanoen yksityistä lääkäriasemaa voivat käyttää ihmiset joilla joko on omakohtaisesti siihen riittävästi varoja tai jotka ovat ottaneet esimerkiksi lapselleen kuten monet tänä päivänä tekevät tämmöisen sairauskuluvakuutuksen

terveyskeskuksiin niin siellä jonossa ovat lähinnä pienituloiset lapsiperheet siellä ovat työttömät ja siellä ovat pienituloiset eläkeläiset nyt kun sote uudistuksen myötä toteutuu valinnanvapaus se tarkoittaa sitä että

joilla tänä päivänä ei ole mahdollisuutta valita julkisen ja yksityisen palvelutuottajan välillä taloudellisista syistä tämä valinnanvapaus tulee koska julkisen palvelutuottajan ja järjestelmässä mukana olevan yksityisen palvelutuottajan hinta eli asiakasmaksu on aivan sama tätä se valinnanvapaus tarkoittaa ja pitää kyllä ihmetellä että vihervasemmisto joka muutoin usein on julistamassa toimivansa pienituloisen ja köyhän ihmisen puolesta ei tässä olekaan kannattamassa uudistusta joka antaa pienituloisille ja köyhille ihmisille saman mahdollisuuden valita kuin tänä päivänä on niillä joilla siihen on

ensimmäinen kerta kun vihervasemmisto on sitä mieltä että köyhien pienituloisten sairaiden ihmisten hyväksi käytetään liikaa julkisia varoja olen ymmärtänyt kaikissa muissa yh teyksissä että hallituksia ja nykyistäkin hallitusta arvostellaan siitä että ei riittävästi panosteta pienituloisten ihmisten hyväksi esimerkiksi heidän terveydenhuoltoonsa mutta nyt tätä valinnanvapautta vastustetaankin sitten sillä perusteella että jos tämä sama valinnanvapaus annettaisiin pienituloisille ihmisille kuin mikä on hyvätuloisilla ihmisillä niin tämä kuulemma tulee yhteiskunnalle liian kalliiksi mene ja tiedä

arvoisa rouva puhemies edustaja zyskowicz kysyitte miksi vastustamme valinnanvapautta elikkä markkinamallia ja puheenvuorossanne myöskin totesitte että siihen menee enemmän rahaa kuin nykyiseen malliin olen ollut valtiovarainvaliokunnassa kuulemassa sote uudistukseen liittyviä asiantuntijapuheenvuoroja nimenomaan taloudellisten seurausten näkövinkkelistä ja asiantuntijoista ehdoton enemmistö voin väittää että yhdeksänkymmentä prosenttia asiantuntijoista jotka ovat arvioineet sote uudistuksen ja erityisesti valinnanvapauden taloudellista merkitystä on todennut että kolmen miljardin kustannusten hillinnän sijaan

pienituloisimmille

arvoisa puhemies sosiaali ja terveydenhuollon uudistuksessa on kysymys siitä mistä itse asiassa täällä aikaisemmat edustajat ovat jo puhuneet viiden pilkku kolmen miljardin euron markkinoiden siirrosta julkiselta sektorilta yksityiselle sektorille sitä halutaan myös kutsua valinnanvapauden edistämiseksi kun valinnanvapautta tongitaan tarkemmin on selvinnyt eduskuntakäsittelyssä että sillä keisarilla ei ole kyllä uusia vaatteita

arvoisa puhemies edustaja zyskowiczille todettakoon että vasemmistoliiton esitys siitä että hoitotakuuta kiireettömän hoidon suhteen nopeutettaisiin yhteen viikkoon toteutettaisiin terveyskeskusmaksun poisto ja lisättäisiin terveyskeskuksiin lääkäreitä ja hoitajia olisi paljon halvempi ja riskittömämpi tapa parantaa perusterveydenhuollon toimivuutta terveydellistä tasa arvoa ja palveluiden saatavuutta kuin riskialtis ja kallis markkinamalli meidän mallimme olisi myös halvempi ja se säilyttäisi hoidon integraation mikä on ollut koko tämän uudistuksen tavoite markkinamalli rikkoo integraation

puhemies edustaja zyskowicz antaa nyt harhaanjohtavan kuvan siitä miten tämä hallituksen markkinaehtoinen malli tulee toimimaan ensinnäkin puhutaan samoista valintamahdollisuuksista huomioimatta sitä että sote keskuksissa tarjotaan valinnanvapausjärjestelmän puitteissa palveluvalikoima on suppeampi kuin tällä hetkellä on monissa sosiaali ja terveyskeskuksissa ja myöskin huomattavan paljon suppeampi kuin esimerkiksi on mahdollista saada työterveydenhuollon kautta lisäpalveluita tarjotaan sitten jatkossa maksua vasten niille joilla on siihen varaa

arvoisa puhemies pidän varsin kummallisena sitä että oppositio jarruttaa ja ja vastustaa sosiaali ja terveydenhuollon uudistusta joka olisi juuri se kestävä ratkaisu siihen että kunnat eivät tee kokonaisulkoistuksia se olisi ratkaisu siihen että jokainen suomalainen saisi yhdenvertaisesti peruspalvelut se olisi ratkaisu siihen ettei enää kilpailutettaisi esimerkiksi vammaisten ja vanhusten palveluita se olisi ratkaisu siihen että ihmiset saisivat valita itse

vihreä joukko huolissaan siitä että suomalainen hyvinvointiyhteiskunta halutaan pelastaa halutaan semmoinen sosiaali ja terveydenhuollon järjestelmä jossa verovaroin turvataan yhdenvertaisesti kaikille palvelut myös keskituloisille suomalaisille tämä ei ole markkinamalli teidän mallinne on markkinamalli tässä mallissa julkinen valta vastaa kaikista palveluista joihin verorahaa tulee te itse käytätte edustaja rinne yksityistä työterveyshuoltoa miksi te ette halua että se köyhä eläkeläinen saa

arvoisa rouva puhemies edustaja zyskowicz kuvasi hyvin sitä mikä on tilanne tällä hetkellä lääkärijonoissa meillä on eläkeläisiä työttömiä monet lapsiperheet valinnanvapaus ei saa enää tulevaisuudessa olla vain rikkaiden etuoikeus niin kuin se tällä hetkellä on vaan siitä pitää tehdä jokaisen suomalaisen perusoikeus mitä kokoomus on pitkään ajanut on järkevää rajoituslailla nyt pitää tilannetta nykyisellään tilanne kuitenkin maakunnissa on odottava päätöksiä täytyy eduskunnasta saada sillä kaikki kuntayhtymät eivät tällä hetkellä valitettavasti toimi palveluita keskitetään ja kunnat haluavat tehdä tulevaisuudessa myös toisenlaisia valintoja jos tämä sote ei etene

arvoisa rouva puhemies tämän sote uudistuksen tärkein asia on siis se että lääkäriin pääsee lääkäriin pääsee kun on tarvetta ilman että joutuu jonottamaan eli hoitoon pääsee te sanoitte minun sanoneen että tähän valinnanvapauteen menee enemmän rahaa minä en sanonut sitä vaan sanoin että ihmettelen vihervasemmistoa siinä että te vastustatte valinnanvapautta joka siis tarjoaa pienituloisille samat mahdollisuudet kuin hyvätuloisille te vastustatte sitä sanomalla että kun se tulee kalliiksi ja ihmettelin sitä mistä lähtien esimerkiksi te edustaja uotila olette paljoksunut sitä että pienituloisten terveyteen laitetaan lisää varoja itse en ottanut kantaa tähän meneekö enemmän vai ei edustaja andersson teidän käsityksenne mukaan suurimmat hyötyjät ovat nämä hyvätuloiset minä väitän että suurimmat hyötyjät ovat ne tavalliset

arvoisa puhemies tässä keskustelussa on taas kerran muistettava että meidän terveydenhuoltomme on erittäin sairaalavaltaista se tulee kalliiksi sote uudistuksessa eräs keskeinen painopiste on siirtää voimavaroja enemmän peruspalveluihin jotka vastaavat tällä hetkellä noin kymmentä prosenttia kokonaiskustannuksista niihin voidaan panna enemmän varoja se säästää sitten erikoispalveluista ja sitä kautta voidaan säästää

arvoisa rouva puhemies kun hallintovaliokunnassa käsiteltiin valinnanvapautta meillä oli kymmeniä asiantuntijoita ja taisinpa osallistua melkeinpä kaikkien kuulemiseen muistan yhden asiantuntijan kehuneen tätä valinnanvapautta ja tämä asiantuntija oli professori mats brommels sama henkilö joka on hallitukselle tehnyt tämän valinnanvapausesityksen kun katsoo tätä kokoomuksen silmänkääntötemppua todistaa köyhän asian puolesta eduskunnassa varmaankin jonkunlainen historiallinen suoritus sekin ja osoittaa tämän hallituksen surkean esityksen syylliseksi oppositiota on se vähintään yhtä iso silmänkääntötemppuyritys kuin kuvata tätä hallituksen esitystä parannukseksi köyhän asialle sinisten eduskuntaryhmästä paikalla on yksi kansanedustaja ja keskustan eduskuntaryhmästä en ole vielä kuullut kovia kehuja edustaja zyskowiczin ja edustaja heinosen puheenvuorojen jälkeen mielelläni kuulisin keskustan eduskuntaryhmän edustajilta kehuja tälle valinnanvapausmallille

arvoisa puhemies vielä kerran tämä järjestelmä ei edelleenkään edelleenkään tule tarjoamaan samoja mahdollisuuksia pienituloisille kuin suurituloisille otetaan esimerkkinä jonkun yksityisen firman ylläpitämä sote keskus sellaisessa kaupunginosassa missä asuu paljon suhteellisen hyvätuloista väkeä jatkossa nämä hyvätuloiset voivat mennä veronmaksajien piikkiin sen yksityisen palveluntarjoajan palveluita käyttämään ja kun se pienituloinen menee sinne niin sen avoterveydenhuollon lääkärin vastaanoton jälkeen kun pitäisi saada muita tutkimuksia tai muita palveluita niitä tarjotaan maksua tai sitten ohjataan sinne maakunnan liikelaitokseen se hyvätuloinen pystyy kyllä itse maksamaan tai hankkimaan vakuutuksen niitä lisäpalveluita varten se pienituloinen ei jos tavoitteena on nopeuttaa hoitoonpääsyä pienituloisten kohdalla muuttakaa hoitotakuuta niin että ohjataan lisäresursseja julkisiin terveyskeskuksiin ja poistakaa terveyskeskusmaksut julkisista palveluista nämä olisivat sellaisia uudistuksia jotka aidosti auttaisivat pienituloisia pääsemään nykyistä nopeammin hoitoon

se johtuu siitä että tällä esityksellä todellakaan ei paranneta sote palveluita vaan viedään niitä esimerkiksi helsingissä vuosikymmeniä taaksepäin teidän sote esityksessänne lähiterveysasemille ei tule esimerkiksi velvoitetta järjestää mielenterveyspalveluita mikä heikentää tilannetta helsingissä nykyisestä teidän sote esityksessänne lähiterveysasemilla ei voi olla sosiaalialan työntekijöitä jotka jotka tekisivät viranomaispäätöksiä

veronmaksajille hyvin kallis sen vuoksi että maakuntien pitää varmistaa ne palvelut joita markkinoilta poistuvat yksityiset yritykset eivät sitten mahdollisesti enää kansalaisille tarjoa

mutta täällä tuli pari lisää elikkä lindtman ja zyskowicz sen jälkeen on ministerin puheenvuoro sitten puhujalistalle

arvoisa

puhemies kannattaa lukea kansainvälistä tutkimusta valinnanvapaus on yleiseurooppalainen suunta suomi on takapajula muissa euroopan maissa on vahvistettu ihmisten mahdollisuutta vaikuttaa omaan hoitoonsa tässä mallissa tuodaan yleiseurooppalainen malli itsemääräämisoikeus mutta otetaan markkinat paremmin näppeihin nyt julkinen valta yksi taho johtaa sosiaali ja terveyspalveluita jos verorahaa menee yksityisille palveluntuottajille yksityiset palveluntuottajat sitoutuvat maakunnan asettamiin palveluketjuihin pääsemme johtamaan tiedolla paljon sellaisia uudistuksia mitä tällä hetkellä ei ole tämä kokonaisuus mahdollistaa ja näillä haetaan myös sitä vaikuttavampaa hoitoa mutta helsinkiläisenä sanon tervetuloa valinnanvapaus helsinkiläiset odottavat monella terveysasemalla pidempään kuin missään muualla suomessa helsinki ei ole kyennyt vahvistamaan perusterveydenhuoltoa nyt on ryhdytty toimiin kiitos tämän lakiesityksen tämä ei ole täydellinen mutta paljon

arvoisa puhemies se väite jolla tätä markkinamallia on markkinoitu ja joka tässäkin keskustelussa edustaja zyskowiczin puheessa jälleen esiintyi että jatkossa tämän hallituksen esityksen myötä pienituloiset voisivat käyttää terveyspalveluja samalla tavalla kuin suurituloiset nyt käyttävät yksityisiä palveluja on arvoisa puhemies täydellistä höpöhöpöä ja härskiä sumutusta edustaja zyskowicz se on härskiä sumutusta minkä te itsekin tiedätte

oma eduskuntaryhmänne ole tässä yksimielinen niin millä lihaksilla te meitä täällä opetatte

mitä helsingin kaupunginvaltuustoon tulee niin sieltä varmasti löytyy erittäin monia nimenomaan punavihreitä jotka vastustavat tätä valinnanvapautta mutta sitten kun täällä vedotaan vapaavuoreen ja kumppaneihin niin luulen että heidän vastustuksensa perustuu enemmän kuin tämän valinnanvapauden vastustukseen mitä sitten tulee edustaja lindtmanin puheenvuoroon niin kukaanhan ei voi väittää että kaikki pienituloiset saisivat veronmaksajien piikkiin kaikki ne palvelut joita suurituloiset voivat ostaa omalla rahallaan eihän kukaan sellaista väitä totta kai suurituloiset voivat omalla rahallaan ostaa millaisia palveluita haluavat ja mennä minne tahansa minä väitin ja väitän edelleen että pienituloiset pääsevät perustasolla valitsemaan valitsemaan hoidon yksityisen ja julkisen sote keskuksen välillä ja sellaiseen valinnanvapauteen tänä päivänä käytännössä vain hyvätuloisilla on mahdollisuus

viisi kun vähän esittelette
arvoisa puhemies tämä lakiesitys johon tämä eduskunnan salikeskustelu nyt liittyy viittaa kolmeen aiheeseen joita hallitus lainsäädännöllään tulee jatkamaan keskustelu täällä on vellonut paljon valinnanvapauden ympärillä mutta sallinette että korostan nyt niitä seikkoja joita tämä esitys käsittelee niistä ensimmäinen liittyy nykyisiin yhteistoiminta alueisiin siis siihen rakennemuutokseen on tapahtunut niin kutsutun paras lain puitteissa ja joka on johtanut siihen että suomessa on tällä hetkellä sataneljäkymmentäkaksi kuntaa tai kuntayhtymää jotka vastaavat sosiaalipalveluiden ja perusterveydenhuollon järjestämisestä ja lisäksi tunnetut kaksikymmentä sairaanhoitopiiriä jotka vastaavat erikoissairaanhoidosta

yhteistyörakenteita joita nyt on saavutettu ei ole järkevää pilkkoa ja saavuttaa uutta hämmennystä ja uudenlaisia rakenteita kun yhteinen kansallinen tavoitteemme on löytää lainsäädännön kautta ratkaisu joka koskee kaikkien kansalaisten palveluita ja sitä kautta muuttaa kaikkien näiden yli sadanneljänkymmenen tahon järjestämistä palveluiden osalta

väistämättä viriää keskustelu siitä onko parempi sallia yritysten mukanaolo ikään kuin vapaan ja villin kentän kautta kuntien itsenäisenä ratkaisuna ulkoistaa koko palvelu vaiko niin että kansalaisten oma ääni kuuluu palveluissa paremmin ja tarjoamme valinnan mahdollisuuden yksityisen ja julkisen välillä eihän tällä hetkellä ole minkäänlaista valinnan mahdollisuutta sellaisissa kunnissa joissa valitut päättäjät ovat pelkästään päätyneet ulkoistamaan kaikki palvelut yksityiselle terveydenhuollolle ei muodostu laadulla kilpailua ei edes lähtökohtaisesti hinnalla kilpailua eikä ole kansalaisten oman äänen kuuluvuutta markkinamallia hallitus ei voi muodostaa eikä avata markkinaa joka on jo auki suomessa ja me tiedostamme että ilman tämän lainsäädännön kohtaa joka liittyy ulkoistusten rajoittamiseen kolmellakymmenellä prosentilla meillä tapahtuisi villiä kehitystä yksittäisten kuntien ratkaisuina mikä betonoisi nykyistä palvelurakennetta ja myös nykyisiä toimintatapoja palveluiden sisällöissä valiokunnan puheenjohtaja edustaja kiuru tiedusteli harkittiinko hallituksessa tämän prosenttiosuuden muuttamista kyllä harkittiin mutta koska esitys liittyy keskeisesti perustuslaillisesti kuntien itsehallinnolliseen oikeuteen tehdä ratkaisuja kuten parhaaksi katsoo tunnistaen samalla eduskunnan työruuhkan niin teidän valiokunnassanne kuin perustuslakivaliokunnassa me päädyimme pitämään myöskin näistä käytännön syistä esityksen siinä prosenttiluvussa joka on perustuslaillisen tarkastelun

suhteessa että tämä laki etenisi eduskunnassa kuten vastuuministerinä voin toivoa jouhevasti eteenpäin ja vahvistaisi nämä rajoitustoimenpiteet vuoden kaksikymmentäkaksi loppuun asti näiden kahden kulmakiven osalta eli korostan arvoisa puhemies yksi yhteistoiminta alueiden rikkoutumattomuus kaksi ulkoistusten rajoittaminen ja kolme johon en en ole huomannut kenenkään edustajan vielä kiinnittävän huomiota ja joka on erittäin merkityksellinen

siitä että yli viiden miljoonan euron suuruinen investointi päätyy hallituksen raha asiainvaliokunnan syyniin ja arvioitavaksi ikään kuin vuorovaikutuksellisessa ja rakentavassa prosessissa jonka seurauksena olemme saaneet paljon parempia investointeja ja myös osaltamme kyenneet niitä rajoittamaan jos ne eivät ole olleet tarpeellisia ja niin kutsutusti sparranneet hakemuksia laajemmin kuin vain yksittäisen kunnan tai sairaanhoitopiirin osalta pidän tätä merkityksellisenä tilanteessa jossa suomen haasteita eivät ole vain sote uudistuksen tarpeellisuus ikääntyvä väestö alhainen syntyvyys vaan hyvät edustajat yksi merkittävä tekijä on myös se että samanaikaisesti näiden muiden haasteiden kanssa meidän julkiset rakennukset sote puolella ovat tulleet elinkaarensa päähän ja meillä on valtava investointivelka nyt työn alla ja vielä odottamassa

arvoisa rouva puhemies toivottavasti nyt käsittelyssä oleva niin sanottu rajoituslaki tulee käsitellyksi mahdollisimman pian toisaalta parasta tässä tilanteessa olisi se että eduskunnan käsittelyssä olevat sosiaali ja terveydenhuollon uudistuksen lait järjestämislaki valinnanvapauslaki ja useat kymmenet lain otsikolla olevat muut lait tulisivat käsitellyiksi mahdollisimman pian mahdollisimman pian ne puhujat jotka täällä puhuvat markkinamalleista ne puhujat täällä salissa jotka peräävät markkinoiden rajoittamista käytännössä joka ainoalla puheenvuorolla joka ainoalla pitkitetyllä kokouksella joka ainoalla sellaisella kommentilla jolla aiheutetaan hämminkiä kentälle jossa aidosti ja ymmärrettävästi mietitään palvelujen tulevaisuuden perään te käytännössä lietsotte sellaista markkinoiden repeämistä jonka kiinni saaminen onpa vallassa sitten kuka tahansa voi olla täysin mahdotonta mitä on tapahtunut kentällä viimeisen kahden vuoden aikana mitä on tapahtunut siellä on mitä mielikuvituksellisempia sopimuksia solmittu tilanteessa jossa on perusajatus kaunis kiitettävä ja ymmärrettävä mutta kun miettii lopputulosta kysehän on todellakin markkinoiden ostamisesta eikä niinkään ihmisten julkisin veroeuroin rahoitettujen palvelujen turvaamisesta kyllä yksi lauseista joita olen kuullut pitkään aikaan on edustajan suusta joka on nyt jo poistunut salista mats brommels joka on tehnyt tämän esityksen hallitukselle ensinnäkin nythän käsittelyssä on niin sanottu rajoituslaki jolla pyritään hillitsemään kentällä tapahtuvia suurimpia pöljyyksiä mutta tämä kommentti liittyy valinnanvapauslakiin tähän liittyen todellakin toivon että tulee päivä jolloin joku riippumaton taho kirjoittaa julki kaiken sen mitä viime kuukausienkin aikana on tässä sosiaali ja terveydenhuollon uudistustyössä tapahtunut todellakin toivon huom riippumatonta selvitystä siitä miksi markkinat ovat sekaisin tai miksi se epävarmuus jota varten esimerkiksi tämä lakiesitys joka meillä käsittelyssä on joudutaan säätämään nyt meillä on vallalla markkinamalli nyt todellakin ostetaan markkinoita on jo ensimmäisiä piirteitä siitä että kunta x tai kuntayhtymä y myy koko palvelutuotannon ja kyseinen toimipaikka laitetaan kiinni tästä on jo ensimmäiset esimerkit tai ne sopimukset joita tuolla kentällä on tehty euron vuokrasopimuksella ja niin edelleen tällaisia tapahtuu nyt tilanteessa jossa luulisi kaikkien vastuullisten päättäjien edesauttavan sitä että lait tulevat valmiiksi arvoisa rouva puhemies suurimmat hyötyjät on kaunista sanoa ääneen ja se kuulostaa tietysti poliittisesti hienolta että suurimpia hyötyjiä olisivat yhteiskunnan hyvätuloiset mikäli tullaan siihen päivään ja se päivä toivottavasti on mahdollisimman pian että nämä lakipykälät käsittelyssä ovat tulevat hyväksytyiksi suurimmat hyötyjät ovat pienituloisia ihan tavallisia ihmisiä ihan tavallisia ihmisiä joille tulee mahdollisuus saada palveluja palvelutuottajan taustasta riippumatta tulee hyödynnettäväksi se kapasiteetti joka meidän on olemassa kunhan olemassa olevia raja aitoja poistetaan samoilla toimintatavoilla toimivat niin yksityinen kuin julkinenkin samoilla perusperiaatteilla laatukriteereillä samoilla hinnoilla tilanteessa jossa raja aitoja madalletaan siitähän tässä on kysymys niille ihmisille joilla ei ole tänä päivänä varaa yksityisiin terveyspalveluihin tai ei ole varaa ottaa vakuutusta tulee mahdollisuus hyödyntää myös yksityisen puolen palvelutuotantoa

näitten ulkoistusten osalta kerroitte täällä valiokunnan puheenjohtajan suulla että viidestoista parasta rajoittamista ja kentän rauhoittamista olisi se että käsittelyssä olevat lait tulisivat käsitellyiksi mahdollisimman pian jotta pystymme estämään edessä olevat vielä suuremmat pöljyydet

arvoisa puhemies

on tärkeää että suomessa rajoituslakia jatketaan asia on erityisen vakava siksi että käynnissä oleva sosiaali ja terveydenhuollon uudistaminen on vielä kesken ja tältä osin tarvitaan selkeä impulssi siitä että eduskunnassa ollaan tosissaan siinä millä tavalla epävarmassa sote tilanteessa voivat nykyiset järjestäjät eli kunnat tehdä sosiaali ja terveydenhuollon järjestämisessä isoja liikutuksia tältä osin rajoituslakien voimassaolon jatkaminen on tärkeää ja siltä osin on on myös varmasti iso eduskunnan tuki tällä esityksellä takana sille että tätä voimassaoloa tulee jatkaa jatkaa aina sinne vuoden kaksikymmentäkaksi loppuun asti mitä tulee sitten tämän lain yksityiskohtiin minusta ministeri hyvin kuvasi näitä lähtökohtia eduskunnassa on vakava huoli eri puolueilla siitä että nykyisten yhteistoiminta alueiden ongelmia ei tule lääkitä sillä että eduskunnassa kannustetaan näiden palveluiden radikaaliin ja rajuun ulkoistamiseen vaan että tosiasiassa pitää käydä läpi näiden yhteistoiminta alueiden riittävät voimavarat mutta myöskin siltä osin on otettava vakavasti mahdollisuus siihen että yhteiskunnan puolelta voidaan puuttua näihin ulkoistamisiin lisäksi on hyvä todeta että kentällä on kuitenkin ymmärretty että näitä isoja sote on katsottava hiukan laajemmalla silmällä no mitä tulee sitten tämän esityksen sisältöön niin totean nyt että siitä eduskunnassa ei varmasti olla enää samanmielisiä minkälaisella toiminnalla tätä rajoituslakia sisällöllisesti täällä viedään eteenpäin nimittäin tässä laissa tullaan tosiasiassa myös päättämään siitä minkälaisia rajoituksia näille sopimuksille yksityisten palvelutuottajien kanssa annetaan ja nyt ollaan nähty jo aikaisemmilta ajoilta että ollaan eri mieltä siitä minkälaisia sopi musehtoja tänne pitäisi sisällyttää oman poliittisen liikkeen puolesta haluan sanoa että sdp tulee

järjestämisvastuulla olevien palveluiden

tältä osin hallitus on aivan hyvin itsekin tullut pitkällä juoksulla siihen että tätä rajoitusta pitää entisestään tiukentaa ministeri tässä hyvin kuvasi näitä näitä reunaraameja sote uudistuksen käsittelyn suhteen valiokunnassa ja myöskin sitä että tämä olisi edellyttänyt perustuslakivaliokunnan kierrosta itsehallinnollisen

rajoittamislaista on haluttu antaa ymmärtää että markkinoita pitää suitsia se näyttää olevan kaikille yhtenäinen näkökulma mutta lopputulos onkin sitten aivan erilainen tosiasia on markkinoiden suitsimisen suhteen se että

kyllä kaikki puolueet ovat sitä mieltä että tämä hallitsematon ulkoistaminen pitää lopettaa länsi pohja on varmaan yksi karu esimerkki joka kertoo siitä mitä kaikkea tosiasiassa voisi ulkoistaa jos jos vapaalla kädellä se voitaisiin tehdä siltä osin itse uskon että markkinat ovat kyllä hyvä renki mutta huono isäntä kuka meistä nyt uskoo tämän keskustelun ja tämän rajoituslain osalta siihen että markkinat olisivat hyvä isäntä senhän takia täällä on vahva hallituksenkin tahto sille että ulkoistamisia suitsitaan nimenomaan siksi että markkinat ovat huono isäntä mutta sote uudistuksessa jostakin syystä me herätämme tämän nukkuvan karhun eloon ja olemme sitä mieltä että markkinat ovatkin hyvä isäntä koska tässä mallissa nimenomaan julkinen järjestäminen ja kaikkien muidenkin tahojen palvelun tuottaminen erotetaan syvästi toisistaan ja tällä markkinamallilla jossa järjestäminen ja tuottaminen erotetaan toisistaan

tulee aika iso repaleinen joukko porukkaa taloon sisään tuottamaan siis markkinoista tulee kova isäntä tähän siltä osin voi sanoa että palveluita ei tällä uudistuksella viedä kaikilta osin parempaan suuntaan ja se on suuri sääli koska tämä hallituksen valinta että viiden pilkku kolmen miljardin markkinasiivu nimenomaan tällä sote uudistuksella on tarkoitus saada aikaiseksi maksaa merkittävästi tämä on se iso juttu että kun me puhumme rajoittamislaista niin tahtoa on kyllä siihen että markkinoita suitsitaan mutta ei samaan aikaan voi olla markkinoita suitsimassa sote uudistuksella jossa on tarkoitus lisätä markkinoita esimerkiksi sosiaalipuolella me viemme oikeastaan kaikki muut kuin virkatehtävät markkinoiden hoidettavaksi tämä on iso kysymys teille mitä tarkoitetaan sillä että markkinat ovat kyllä hyvä renki mutta huono isäntä todellista poliittista tahtoa ei siis näytä olevan siihen että pidettäisiin huolta siitä että tämä pysyy todellisissa julkisen näpeissä

rajoituslaki on tarpeen joskin se voisi olla ehkä tiukempikin kuntien hallitsemattomat ulkoistukset ja erilaiset kiinteistökoplaukset on saatava hallintaan on kuitenkin muistettava että se mitä tapahtuu kuntakentällä ei ole luonnonlaki ne ovat poliittisia päätöksiä joita kunnissa tehdään näihin lyhytnäköisiin järjestelyihin liittyen ja on ristiriitaista että hallituspuolueet täällä sanovat että me tarvitsemme kalliin riskialttiin eriarvoistavan ja integraatiota rikkovan markkinamallin jotta voidaan estää kuntien tekemät lyhytnäköiset kokonaisulkoistukset ja muut koplaukset ne ovat kuitenkin pääasiassa nämä samat hallituspuolueet keskusta ja kokoomus jotka kunnissa päättävät näistä kokonaisulkoistuksista ja ja muista kop lauksista ja joiden jopa poliittisissa ohjelmissa ja kuntatavoitteissa näiden ulkoistuksien aikaansaaminen on jo pitkään ollut vaikuttaa siis siltä että keskusta ja täällä eduskunnassa haluavat pelastaa suomen itseltään keskustalta ja kokoomukselta ja niiltä päätöksiltä siellä kunnissa joilla nämä lyhytnäköiset ulkoistukset ja muut koplaukset ja poliittisilla enemmistöillä tehdään eli muistetaan että nämä ulkoistukset kunnissa eivät ole luonnonlaki sote uudistuksen me kyllä tarvitsemme mutta se voidaan tehdä niin ja se pitää tehdä niin että turvataan integraatio turvataan tasa arvo siirretään palvelut maakunnille pidetään

julkinen palvelutuotanto isäntänä ja yksityinen palvelutuotanto renkinä markkinamallin vaihtoehto ei ole sote uudistuksen tekemättä jättäminen vaan parempi ja kestävämpi sote uudistus mutta arvoisa puhemies haluan kiittää ministeriä kun hän otti esiin myös esittelyssään sen mikä tässä lakiesityksessä on tämän kysymyksen näiden sairaalainvestointien kansallisesta koordinaatiosta minusta näyttää että tämä kansallinen koordinaatio toimii melkoisen hyvin ja sillä saadaan myös todella kiritettyä alueita kenties parempiin ja kehittyneempiin investointisuunnitelmiin vaikka meillä on tämä rajoituslaki päällä niin investointilupia kyllä näytetään annettavan silloin kun suunnitelmat todella ovat perusteltuja ja haluan tässä yhteydessä kiittää ministeriä oulun tulevaisuuden sairaala hankkeen hyväksymisestä näyttää siltä että hankkeesta on tulossa parempi kuin ehkä vielä aikaisemmin suunniteltiin tai osattiin odottaa ja uskon että tämä kansallinen koordinaatiokiritys on myös auttanut tässä hankkeen

pitäisi loppua noin viiden minuutin kuluttua täällä on neljä puheenvuoropyyntöä ja nyt tarjoan teille neljälle vastauspuheenvuoroa jos haluatte sen käyttää tässä yhteydessä muuten ne siirtyvät sitten sinne myöhäiseen iltaan kuka teistä neljästä haluaa käyttää tässä yhteydessä puheenvuoron

ruotsalaiselle kiinteistösijoitusyhtiölle tämänkaltaisia koplauksia tämä esitetty laki ei estä mutta kiinnostaisi kuulla ministeri saarikon näkemystä siitä että tämänkaltaisia kiinteistökauppoja tehdään tilanteessa jossa ei vielä tiedetä miten tälle sote uudistukselle tulee käymään ja jossa on päivänselvää että sote kiinteistöille jotka sijaitsevat kaupungin keskusta alueella tulee olemaan tarvetta tulevaisuudessa riippumatta siitä onko se kaupunki vai maakunta joka näiden sote palveluiden tuotannosta vastaa

vaikka sote uudistus täällä kaatuisikin niin monissa maakunnissa on valmiutta rakentaa uudelle pohjalle tehdyn valmistelun pohjalta sosiaali ja terveydenhuollon uudistus ja sitäkin silmällä pitäen rajoituksia nyt tarvitaan jotta villi meno ei pääse jatkumaan mitä sitten tulee tähän itse sote ja maakuntauudistukseen täällä syyllisiä etsittiin niin kyllä täytyy sanoa että edustaja rehulan johdolla tehty hallitusohjelma oli erinomainen tältä osin mutta se virhe tapahtui siinä kun siitä luovuttiin ja lähdettiin kerralla rakentamaan sekä maakuntia että valinnanvapautta

arvoisa puhemies täällä aikaisemmin edustaja kari joka ilmeisesti on poistunut kysyi mikä on keskustan kanta tähän valinnanvapauteen minusta täällä ministeri saarikko ja edustaja rehula jo erinomaisesti vastasivat tähän mutta senkin voi todeta että eihän varmasti koko tämä uudistus tai joku sen osa ole täydellinen mutta se on olennaista että se on riittävän hyvä että sillä kannattaa nyt edetä jotta saamme tämän uudistuksen tehtyä ja sitäkin kautta estettyä sitä että meillä ei leviä tämmöinen villi länsi jossa hallitsemattomasti lähtevät ulkoistukset etenemään ja sen loppupäässähän on se että julkinen järjestäjä tai tuottaja ei enää pysty pitämään miltään osin tätä kokonaisuutta hanskassa ja semmoista tilannetta meille ei saa syntyä sen takia tämä esitys joka nyt meillä on käsittelyssä ei ole pelkästään hyvä vaan välttämätön haluaisin kuitenkin korostaa tästä valinnanvapaudesta sen joka ei ehkä täällä ole tullut riittävästi esille että jos meillä on valinnan mahdollisuutta niin kyllähän se on vain puhdas tosiasia että se kirittää kyllä silloin myös

viimeinen vastauspuheenvuoro edustaja henriksson sen jälkeen ministeri samalla kysyn jätättekö te puheenvuoropyynnöt tuonne

arvoisa puhemies on ollut surullista seurata tällä hallituskaudella miten ympäri suomea on ajettu pienempiä sairaaloita alas saman tien kun koko sote uudistus on vielä levällään nyt tilanne on se että meillä on kiihtyvä ambulanssiralli ympäri suomea kun tässä ministeri äsken puheenvuorossaan huomautti että pitäisi panostaa siihen että meillä on toimintoja ja meillä on hyviä rakennuksia niin haluaisin kysyä miten te näette sen että niillä paikkakunnilla joissa ollaan panostettu myös toimiviin leikkaussaleihin joissa on laitettu kuntalaisten verorahat toimiviin leikkaussaleihin niitä leikkaussaleja ei saa enää käyttää rkpn mielestä ja minun mielestäni se ei ole hyvää ja fiksua tapaa hoitaa sairaanhoitoa ja terveydenhuoltoa suomessa elikkä samalla kerrotaan että on tulossa päiväkirurgiaa koskeva esitys vielä eduskuntaan onko nyt sitten niin että yksityiset saavat tulevaisuudessa hoitaa päiväkirurgisia leikkauksia mutta kunnat kuntayhtymät eivät
ja sitten ministeri saarikko olkaa hyvä kolme minuuttia

arvoisa puhemies oletan että tässä salissa päädytään keskustelemaan vielä moneen otteeseen sote uudistuksen yksityiskohdista sen ongelmista ja hyödyistä ja haitoista joten keskityn nyt puheenvuorossani niihin asioihin joihin erityisesti tämä esitys paneutuu ensinnäkin edustaja sarkkinen arvioitte oululaisena päättäjänä tuoreinta kiinteistöinvestointipäätöstä jonka sosiaali ja terveysministeriö esitteli juuri samaan tapaan ajattelen investoinneista ne voivat lisätä tuottavuutta auttaa tekemään oikeanlaisia sisältöratkaisuja mutta ensisijaisesti me toteutamme niistä ne jotka ovat nyt kaikkein välttämättömimpiä samalla se on loputonta punnintaa siitä tuleeko kalliimmaksi siirtää jotakin hanketta varsinkin jos me tiedämme että meillä on luvattoman paljon kiinteistöjä jotka ovat henkilöstölle haitallisia työpaikkojaa siis kosteus ja homevaurioisia tiloja joista tiedän että myöskin monien investointipäätösten taustalla niitä on tunnistettu eli yllättävän vähän minusta olemme käyneet julkista keskustelua siitä miten merkittäviä yhteisiä varoja tällä hetkellä sijoitetaan uusiin sairaalarakennuksiin ja olen pannut ilahtuneena merkille että valtaosa niistä lähtee myös aivan uudenlaisesta sairaanhoidon

siitä että yhä uudelleen palataan keskusteluun hallituksen markkinamallista samalla haluan huomioida sen että valtaosa suomalaisista kunnista on nyt päätynyt ratkaisuihin yksityisten palveluiden kanssa mutta ilman että palveluiden käyttäjän oma ääni kuuluu siinä mitenkään

toteuttamia oleellista on se että uudistuksen aikana vahva järjestäjävastuu ja palveluiden isännyys tai emännyys ovat sillä maakunnalla yksittäisten isompien ja pienempien kuntien sijaan se on sitä markkinan kurissa pitämistä mutta oikealla tavalla hyödyntämistä viimeiseksi

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään talousvaliokuntaan lähetekeskusteluun varataan enintään kolmekymmentä minuuttia asian käsittelyssä noudatetaan aikataulutettujen asioiden osalta sovittuja menettelytapoja

arvoisa rouva puhemies tässä esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi sijoitusrahastolaki jolla kumottaisiin voimassa oleva samanniminen laki keskeisiä uudistuksia olisivat erikoissijoitusrahastoja koskevan sääntelyn siirtäminen sijoitusrahastolaista vaihtoehtorahastojen hoitajista hoitajista annettuun lakiin sekä sijoitusrahastodirektiivissä säännellyn alarahastorakenteen salliminen sijoitusrahastoissa esityksessä ehdotetaan lisäksi muutettavaksi vaihtoehtorahastojen hoitajista annettua lakia finanssivalvonnasta annettua lakia ja lahjanlupauslakia mielenkiintoisia kokonaisuuksia nämä kaikki kun niihin oikein perehtyy lausunnon antajatkin pitivät esitysluonnosta pääosin onnistuneena esitykseen myös tehtiin täsmennyksiä ja korjauksia lausuntojen johdosta ja esitys vaikuttaakin kokonaisuutena erittäin hyvältä esityksellä on joitakin pieniä vaikutuksia rikostorjuntaan rahoitusmarkkinoilla rahoitusyhtiön hallituksen toiminnan luotettavuutta pyrittäisiin lisäämään rahastoyhtiön hallituksen riippumatonta jäsentä koskevilla uusilla säännöksillä joilla korvattaisiin voimassa olevassa laissa edellytetty rahasto osuuden omistajien valitsema hallituksen jäsen finanssivalvonta saisi myös oikeuden tarkastaa rekisteröidyn vaihtoehtorahastojen hoitajan keskeisten henkilöiden rikosrekisterin ovat erittäin hyviä mainintoja tässä esityksessä ja näitä on kannatettava arvoisa rouva puhemies tämä lakiesitys kuten aikaisemmin kerroin kumoaa voimassa olevan samannimisen lain ja on siksikin erittäin tarpeellinen ja myös ajankohtainen

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kuudes asia käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö kaksikymmentäkaksi nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

arvoisa puhemies nyt ensimmäisessä käsittelyssä oleva hallituksen esitys sisältää kolme energiaverotuksen asiakokonaisuutta ensinnäkin lämmitys ja työkonepolttoaineiden valmisteveron korotuksen toiseksi ehdotuksen joka poistaa kahdenkertaisen verotuksen mahdollisuuden kun sähkö siirretään verkosta sähkövarastoon takaisin verkkoon kulutukseen luovutettavaksi ja kolmanneksi vuotta kaksituhattakahdeksantoista koskevan maataloudessa käytetyn kevyen polttoöljyn valmisteveron palautuksen korotuksen joka liittyy vuoden kaksituhattakahdeksantoista suuriin satovahinkoihin arvoisa puhemies hiilidioksidiveron laskentaperustetta täsmennetään lämmitys ja työkonepolttoaineiden osalta siten että fossiilisten polttoaineiden hiilidioksidipäästössä otetaan huomioon polttoaineiden elinkaaren aikainen kasvihuonepäästö eikä pelkästään niiden poltosta syntyvää päästöä tämä muutos ei kuitenkaan nosta polttoaineesta suoritettavan hiilidioksidiveron määrää koska veron laskentaperusteena olevaa hiilidioksiditonnin arvoa alennetaan verotuoton lisäämiseksi lämmitys ja työkonepolttoaineiden veroa kuitenkin korotetaan hiilidioksidiveroa painottaen yhdistetyn sähkön ja lämmön tuotannon verotuksessa hiilidioksidiveron puolituksesta luovutaan tämä kiristää yhdistetyssä tuotannossa kivihiilen verotusta ja lieventää maakaasun verotusta kaiken kaikkiaan valtion energiaverotuotot kasvavat yhteensä kolmellakymmenelläkahdeksalla miljoonalla eurolla vuodessa arvoisa puhemies sähkön varastointia koskevat ehdotukset ovat saaneet varauksettoman hyväksymisen valiokunnan asiantuntijakuulemisessa muutos toteutetaan siten että sähkön siirto sähköverkosta sähkövarastoon ja vastaavasti sähkövarastosta takaisin sähköverkkoon säädetään valmisteverottomaksi muutos ei tässä vaiheessa koske mikro tai pienvoimaloita tämä on käytännössä välttämätöntä niin kauan kuin itse syötettyä ja verkosta kulutukseen otettua sähköä ei voida erottaa mittauksessa toisistaan tämä tullee olemaan mahdollista aikanaan kun toisen sukupolven älymittarit saadaan käyttöön arvoisa puhemies esityksen kolmas asiakokonaisuus koskee maataloudessa vuonna kaksituhattakahdeksantoista käytetyn kevyen polttoöljyn valmisteveron palautuksen korotusta taustalla ovat kesän poikkeuksellinen kuivuus ja sen aiheuttamat menetykset lisäpalautus on seitsemän senttiä litralta ja kokonaiseuromäärä kaksikymmentä miljoonaa euroa palautuksen maksatuksen aikaistamiseen ei asiantuntijakuulemisessa valitettavasti löytynyt keinoa yhteisistä ponnisteluista huolimatta koska eun komissio on hyväksynyt valmisteveron palautuksen korotuksen poistuu tarve saattaa se voimaan erikseen valtioneuvoston asetuksella mietintöön sisältyy tätä koskeva muutos valiokunta viittaa mietintönsä lopussa noin vuosi sitten laatimaansa lausumaan jossa kiinnitettiin huomiota siihen ettei maatalouden energiaverojen palautusjärjestelmä koske lainkaan nestekaasua jonka käyttö on lisääntymässä maataloudessa asian käsittely ei ole edennyt eduskunnan lausumasta huolimatta valiokunta uudistaa siksi vaatimuksensa ja ja edellyttää että asiaa viedään eteenpäin viivytyksettä neutraali suhtautuminen maataloudessa käytettäviin eri energiatuotteisiin edellyttää myös nestekaasun saattamista valmisteveron palautuksen piiriin mietintöön sisältyy vastalauseita

kunnioitettu puhemies teen vastalauseen kolmen mukaisen pohjaehdotuksen joka pohjautuu käytännössä vaihtoehtobudjettimme mukaiseen asumisen ja autoilun halpuuttamisen ohjelmaan ja lisäksi tässä on huomioitava se että teollisuuden osalta meidän täytyisi tukea omaa kotimaista teollisuutta eikä lisätä sinne kustannuksia näin ollen tämä kolmas lakiehdotus hyväksyttäisiin mietinnön mukaisesti ja ensimmäinen ja toinen lakiehdotus muutettuna vastalauseen kolme mukaisesti ja näissä huomioitaisiin lakialoitteet kuusikymmentäviisi ja kuusikymmentäkuusi ja ne muutosehdotukset jotka tehdään taulukoihin lopuksi haluaisin todeta sen että kyllä tämä maatalouden tilanne on hankala koska sääolot vaihtelevat huomattavan paljon ja kyllä täytyisi löytää jokin uusi satovahinkovakuutusmalli tällaisiin kustannuksiin mitä näistä poikkeavista sääoloista tulee pystyttäisiin

vakuutustyyppistä tukea maataloudelle joustavammin kuin niin että sitten täällä joka vuosi näitä joudutaan käsittelemään

arvoisa rouva puhemies ensin kannatan edustaja vähämäen tekemää käsittelyn pohjaesitystä totean että asuminen ja liikenne joita meillä on tapana käyttää valtion

voimakkaasti ovat sellaisia perustarpeita että pitäisi löytää perusteita ja lähtökohtia muunkinlaiselle rahoitukselle on ymmärrettävää että tuloverotusta pyritään keventämään työnteon edistämiseksi mutta kyllä asuminen ja liikenne ovat myös kaikkia meitä koskevia asioita ja aina niihin iskeminen niin kuin nytkin tapahtuu on on ongelmallista näihin maatalouden satovahinkoihin tai katovahinkoihin puhutaan kummasta tahansa erityisesti siihen mitä edustaja vähämäki totesi eli on on kyllä syytä hallituksen etsiä sellainen pysyvä ratkaisu kun muutama vuosi sitten lopetettiin budjetin kautta satovahinkojen korvaaminen niin nyt on nähty kahtena vuonna heti sen jälkeen kun tämä lopetettiin

ensin märkä sateinen vuosi ja sitten perään erittäin kuiva vuosi ja viljelijät ovat ahdingossa nyt on vielä odotettavissa että eu leikkaa maatalouden tukia lähivuosina ankarasti meillä ovat vaarassa koko elintarviketuotanto perustuotanto ja myös ne työpaikat jotka tuohon elintarvikeketjuun kuuluvat eli kysymys on erittäin tärkeästä perusturvallisuuteen liittyvästä asiasta ja jokin tällainen perussuomalaisten esittämä rahastomalli voisi olla yksi ratkaisu jolla tämä saataisiin pysyvästi hoidettua

täällä tuli kysymys siitä näitä vastalauseita esitetään niin pohjaa koskevat nyt mutta huomenna vasta ne muut ja siitä syystä edustaja yanarille tosiaan ei tarvitse nyt esittää mutta perussuomalaisilta tuli koska siellä se kohdistui pohjaan
arvoisa arvoisa rouva puhemies kiitos tarkennuksesta ja kiitos kiitos siitä että nyt hallitsemme nämä nämä vastalauseiden esitykset arvoisat edustajat hallitus esittää tässä tässä lakiesityksessä turpeen veroa korotettavaksi eurolla ja kymmenellä sentillä eurolla ja kymmenellä sentillä tämän korotuksen jälkeenkään turpeen verotus ei noudata nykyistä energiaveromallia ja jää alle sen tason millä vero oli hallituksen aloittaessa se se jää alle sen tason mikä mikä oli hallituksen aloittaessa ipccn tuore raportti ilmastonmuutoksesta kehotti kaikkia maita tekemään kaiken voitavansa jotta ilmastonmuutos saataisiin pysäytettyä yhteen pilkku viiteen asteeseen ja se edellyttää edellyttää aidosti kunnianhimoisia ilmastonmuutoksenvastaisia toimia suurempaa kunnianhimoa ja ja nopeampaa aikataulua suomen on kannettava osaltaan vastuunsa ja käynnistettävä fossiilisten polttoaineiden tukien alasajo ja turpeen käytöstä pitäisi päästä eroon vuoteen mennessä joka on ihan siis muutaman vuoden päästä me vihreät esitämme että turpeen veroon tehdään jo ensi vuonna esitettyä selvästi suurempi korotus joka olisi kaksi pilkku kaksi euroa jolloin tämä olisi isompi isompi korotus ja kunnianhimoisempi toimi toinen asia joka liittyy tähän tähän lakiesitykseen ovat nämä maatalouteen suuntautuvat tuet hallitus esittää että korvataan kuivasta kesästä johtuvia johtuvia satovahinkoja me pidämme perusteltuna sitä että kannamme yhdessä vastuuta vastuuta ilmastonmuutoksen haitoista mutta mutta se pitäisi tehdä kestävällä tavalla hallitus esittää että osa korvauksista maksetaan maanviljelijöille maatalouden energiaveron lisäpalautuksena eli samaan tapaan kuin vuonna kaksituhattakahdeksantoista jolloin taustalla olivat runsaista sateista aiheutuneet satomenetykset

korvausten ohjaaminen maanviljelijöille energiaveron lisäpalautusten kautta ei ole kestävää se ei kohdistu niihin tiloihin jotka ovat eniten kärsineet kuivuudesta eikä malli tue myöskään ilmastonmuutoksen torjuntaa korvausten maksamiseen maksamiseen pitää rakentaa kestävämpi malli joka ohjaa rahat paremmin niille jotka ovat vahingoista eniten kärsineet me olemme aiemminkin puhuneet tästä asiasta eli maanviljelijöitä pitää tukea mutta se pitää tehdä kestävällä mallilla tästä on monesti aiemminkin keskusteltu että tämä malli ei ole kestävä se ei ei huomioi kokonaisuutta eikä ilmastonmuutoksen torjuntaa kiitos
arvoisa

mietinnöstä ja tästä lakiesityksestä satovahinkojen korvaaminen valitulla mallilla on ongelmallinen kuten täällä ovat jo useimmat puhujat sanoneet satovahinkoja sinänsä täytyy korvata mutta siihen pitäisi löytää malli joka olisi kestävä ja joka kohdistuisi oikein valitettavasti tämä valittu malli ei sitä ole tämä valittu tapa ei kohdistu oikeudenmukaisesti vahinkojen kärsijöille ja se jättää uusiutuvaa energiaa käyttävät maanviljelijät mopen osille vaikka heille olisi satovahinkoja tullutkin tämän tyyppinen korvausjärjestelmä varsinkin jos sitä käytetään systemaattisesti ja vuosi toisensa perään voi vaikuttaa pitkälläkin tähtäimellä haitallisesti uusiutuvan energian investointeihin maatiloilla se voi jopa estää niitä jos nähdään että että fossiilisten tukien kautta näitä satovahinkoja korvataan sen sijaan että me lannistamme maatiloja siirtymään uusiutuvaan energiaan meidän tulisi kannustaa niitä siihen ja löytää paremmat tavat korvata satovahinkoja

on tehtävä oma osamme myös turpeen verotusta esitetään hivenen korotettavaksi näkisimme kuitenkin että sitä olisi tullut korottaa enemmän jotta verotuksen taso vastaisi paremmin turpeen tosiasiallisia ilmastopäästöjä arvoisa puhemies kotitalouksien siirtymistä uusiutuvaan energiaan tulee kannustaa ei ainoastaan verotuksellisella elementillä ja talousohjauksella vaan myös siten että näiden muutosten ympäristöystävällisten energiaratkaisujen tekeminen olisi mahdollista myös kotitalouksille myös vähävaraisille kotitalouksille eli tarvittaisiin kepin lisäksi myös porkkanaa ja kannusteita kotitalousvähennystä tulisi muuttaa siihen suuntaan että sen avulla olisi helpompi ja voisi enemmän kannustaa investointeja uusiutuvaan energiaan ja energiatehokkuuteen ja että sitä voitaisiin käyttää myös asunto osakeyhtiöiden energiaremontteihin toisaalta me tarvitsemme myös ara tukia erityisesti hyvin vähävaraisille kotitalouksille jotta ne voivat näitä energiaremontteja tehdä

tarvitsisivat tukea energiaremontteihin

puhemies tämä hallituksen esitys on siedettävästi ympäristöystävälliseen suuntaan johdatteleva päätarkoitus lienee fiskaalinen eli kerätä verotuottoja muualta saatavien veronalennuksien rahoittamiseksi mutta ohjausvaikutus vaikkakin pieni ei ole täysin väärä kiinnittäisin huomiota siihen että hallituksen esitystä ei ole kovin monipuolisesti punnittu erilaisten ohjaus ja tukikeinojen osalta on selvää että samalla rahamäärällä voisi tehdä tehokkaampia toimia päästöjen vähentämiseksi ei ole oikein arvioitu mikä vaikutus muutoksilla olisi ennen kaikkea öljylämmitysjärjestelmien vaihtoihin ympäristöystävällisempiin lämmitysjärjestelmiin tällaisiin valintoihin saataisiin ohjattua ehkä veronkorotuksia tehokkaammin esimerkiksi tukemalla suoraan lämmitysjärjestelmien vaihtamista edellisellä hallituksella oli pientalojen lämmitysjärjestelmien energiaremontteihin pieni vaatimaton kymmenen miljoonan euron tukiraha

joka on erittäin kaivattu edelleen tänä päivänäkin tulonjakovaikutuksiltaan voi olla että että esitys on sittenkin epäreilu tässä on monta erilaista toimenpidettä yhdessä esityksessä ja yksi toistuva murheen kryynimme on tietenkin maatalouden satovahinkojen korvaamisen menettelyt on käynyt selvästi ilmi että

joko kuivuudesta tai kosteudesta aiheutuneita satovahinkoja ei voida nopeasti korvata muuta kuin tämmöisellä nopealla verojärjestelmän lisätukiaisella jonka ympäristövaikutukset ovat epäedulliset ja ristiriidassa ilmasto ja energiastrategian kanssa erikoista on se että kun vielä vuosi sitten tämän kertaluontoiseksi aiotun tukiaisen osalta kirjattiin mietintöön että tämä on ristiriidassa kansallisen ilmasto ja energialinjauksen kanssa niin nyt sitä ei voitu tehdä

kehittää jokin kestävä toistuva ja oikeudenmukainen järjestelmä satovahinkojen korvaamiseksi vuoden aikana emme ole kuulleet pihaustakaan tällaisesta järjestelmästä ja tämä kertaluontoiseksi uskoteltu menetelmä on kuten skeptisimmät meistä ehkä

tuli jälleen selväksi mitä vihreät edustavat suurten kaupunkien puolue ei piittaa maaseudusta vihreät ehdottavat hylkyä maatalouden satovahinkojen korvausten osalta ja heidän mallinsa on selvittää uusi kompensoiva malli me jotka olemme maa ja metsätalousvaliokunnassa ja maatalousjaostossa tiedämme että pitää valita sellainen malli jonka myöskin eu hyväksyy ja tämä energiaveron palautusmalli on eun hyväksymä malli kun halutaan saada tukea maanviljelijöille jotka ovat kärsineet satovahinkoa niin tämä on ainut toimiva malli joka voidaan hoitaa nyt kysyisinkin vihreiltä ja vasemmistoliitolta mikä se teidän malli sitten on joka voidaan tänä syksynä hyväksyä kun te vaaditte että pitää olla korvaava malli tämän hallituksen esityksen sijaan mitä tulee tähän turveveroon niin hallituksen turveveron nosto tulee jo nostamaan kaukolämmön hintaa kaupungeissa se tulee nostamaan asukkaiden vuokria ja myöskin sitten vuokra asunnoissa vuokrat nousevat te haluatte siis vihreät ja vasemmistoliitto edelleenkin nostaa yhä lisää tavallisten ihmisten eläkeläisten lapsiperheiden vuokria ja asumiskustannuksia

arvoisa rouva puhemies kiitoksia ensin edustaja harry wallinille erinomaisesta puheenvuorosta siinäpä se oli juuri tämä vihreän politiikan kuvaus seisotaan tukevasti tyhjän päällä ja pidetään ilmasta kiinni sillähän se homma hoituu ainakin voi mielipiteitä muokata ja saada uusia kannattajia mutta realiteetit ovat jossakin kaukana metsien takana missä lienevät minä en ole ainakaan jäljille päässyt mutta jos katsotaan esimerkiksi maatalouden satovahinkotilannetta niin kyllähän meidän on pakko tunnustaa tässä salissa että maataloutta pitää tässä maassa pystyä harjoittamaan aivan kuten koko eu alueella harjoitetaan siitä on sovittu meidän liittymissopimuksessa ja siitä on pidettävä kiinni me olemme täällä kuudennenkymmenennen leveyspiirin pohjoispuolella erittäin pohjoisessa jos me jäämme sen varaan täällä suomessa että meidät joku tänne ruokkii kun seuraava kriisi maailmaan tulee niin se on semmoista uskoa jota ei ole olemassakaan jokaisen itsenäisen kansakunnan pitää pystyä hoitamaan oma elintarviketalou tensa itse muuta vaihtoehtoa ei meillä ole ja sen tekee tässä maassa erinomainen järjestelmä jossa yksityiset tilat ja perheviljelmät hoitavat tämän homman se pelasti meidät viime maailmansodassa nälänhädältä ja se on myös meidän tulevaisuuden vahvuus hajautettu ruuantuotantojärjestelmä joka tuottaa maailman puhtainta ruokaa kaikki muut puheet tällaiset vihreiden esittämät käsittämättömät sepustukset kuvaavat vain sitä että asiat eivät ole ollenkaan hallussa no sillehän minä en mahda mitään toinen asia energiapolitiikka turpeen verotus kannattaa muistaa kuitenkin tosiasiat miten tämä turpeen verotus menee jos katsotaan päästökertoimia tilastokeskuksen nettisivuilta löytyy polttoaineluokituksista miten päästökertoimet lasketaan päästökertoimethan kuvaavat sitä päästömäärää jonka tämä kyseinen polttoaine tuottaa kun tuotetaan yksi yksikkö energiaa esimerkiksi kilowatti tai megawattitunti näin ollen esimerkiksi maakaasulle on sovittu kerroin joka on puulle tämä kerroin on savupiisin päästä mitattuna satayhdeksän mutta koska kysymys on uusiutuvasta energiasta joka kuitenkin tuonne metsiin happanee jos sitä ei käytetä niin se on nolla kuten edustaja yanar hyvin tietää turpeella se on sadannenseitsemännen tilastokeskuksen sivuilta nämä tiedot löytyvät elikkä kun puuta ja turvetta poltetaan seospolttoaineena niin se suhde on suurin piirtein niin että keskimäärin kolmekymmentä prosenttia turvetta vähän vaihtelee sen mukaan miten märkää se puu on

prosenttia puuta siinä tilanteessa laskemalla ihan yksinkertaisesti päästökerroin se määrä päästöjä mikä tuotetaan yhden energiayksikön tuottamisessa on puulla ja turpeella yhteispoltossa kolmekymmentäkaksi kun se esimerkiksi maakaasulla joka on pääasiassa metaania ja muita hiilivetyjä on viisikymmentäviisi elikkä polttamalla puuta ja ja turvetta yhtäaikaisesti tuotamme vähemmän päästöjä kuin pelkällä maakaasulla ja sitten saamme viisi prosenttia enemmän sähköä koska se nostaa lämpötilaa ja se on ihan päästötöntä koska kun se lämpötila nousee niin kaikki päästöt palavat pois ja savupiisin päästä tulee vain vesihöyryä kannattaa tutustua tosiasioihin mielipiteenvapaus on mutta omiin tosiasioihin ei ole varaa

arvoisa rouva puhemies vaikuttaa siltä että useat puolueet noin niin kuin periaatteellisesti kannattavat kyllä tätä hallituksen esitystä vaikka siellä osalla oppositiopuolueista olikin lausumia tähän liittyen mutta kyllähän suuressa kuvassa meidän tietenkin täytyy päästä siihen kuinka me pääsemme irti fossiilisista polttoaineista ja ja sikälihän tämä hallituksen esitys tulee kiristämään kivihiilen käytön verotusta suhteessa vaikkapa kaasuun josta täällä äsken puhuttiin puhumattakaan siitä miten se tulee vaikuttamaan sitten siihen kun tämä hallitus on päättänyt kieltää kivihiilen käytön kokonaan jos suomi haluaa olla eturintamassa ja päästä irti fossiilisista polttoaineista niin silloin täytyy tehdä

tämä liittyy toiseenkin esitykseen joka on tässä talossa käsittelyssä nimittäin lakiesitykseen uusiutuvien polttoaineiden tai biopolttoaineiden sekoitevelvoitteesta jossa sekoitevelvoite tulee myös jatkossa olemaan lämmityksessä työkoneissa muissa kiinteissä moottoreissa vuoden kaksikymmentäyksi alusta kyllähän niillä päätöksillä aikanaan jotka itse asiassa vanhasen kakkoshallituksessa tulivat luotiin markkina poliittisilla päätöksillä nopeasti laskea fossiilisten polttoaineiden käyttöä niin meidän kannattaa lisätä silloin sen uusiutuvan osuuden käyttöä siellä varsin monessa eu maassa on jo olemassa sekoitevelvoite suomessa se on kyllä ihan kärkipäässä mutta jos miettii vaikkapa suomalaisen öljynjalostajan nesteen suurinta markkina aluetta se taitaa olla kalifornia erittäin edistyksellinen omassa energiapolitiikassaan loppuun haluaisin todeta vielä sen että tähän tietenkin liittyy myös korotus turpeelle muistuttaisin tätä salia ja vaikkapa vihreitäkin siitä että kun te viime vaalikaudella teitte turpeen verotukseen kiristyksiä niin ajojärjestyshän muuttuu tosiasiallisesti ja silloin kivihiilen käyttö kasvaa elikkä mennään ojasta allikkoon eikä suinkaan päästä siihen mitä varmaan tavoittelette siitä että nämähän on eu komissiossa kytkytetty yhteen metsähakkeen tuen ja turpeen käytön osalta olevalla kiikkulaudalla siinä vaiheessa kun meillä päästöoikeuksien hinta kohoaa totta kai turpeen käyttö vähenee kyllä tietenkin kotimaisten polttoaineiden kannalta on järkevämpää että me käytämme metsähaketta me siirrämme tämänkin pääkaupungin toivottavasti uusiutuville polttoaineille sen sijaan että kivihiilikasat saavat täällä olla pilaamassa maisemaamme tukholmassa tämä on tehty aikoja sitten mutta erittäin tärkeää on muistaa että ajojärjestys ei saa muuttua ja muistaa myös se että meidän sähkön ja lämmön yhdistelmä

arvoisa rouva puhemies ensinnäkin nähtävästi pääministeripuolueen energia ja ympäristöasiantuntija edustaja hoskoselle tuo oli minulle kyllä aivan uusi mutta toisaalta tosi toivoa antava kannanotto kun totesitte että kun puuta ja turvetta oikein sopivalla lämpötilalla poltetaan niin ei tule kuin vesihöyryä että ei tule hiilidioksidipäästöjä ollenkaan sehän kannattaa ehdottomasti sellainen teknologia ottaa käyttöön ja sitten polttaa niitä sillä suhteella ja sillä lämpötilalla että päästään tähän hiilidioksidivapaaseen ja vain vesihöyryä tuottavaan päästöön siellä piipun päässä mitä tähän maatalouden ahdinkoon se on ollut totta edellisen kesän märkyyden ja tämän kesän kuivuuden vuoksi mutta kun verojaostossa tätä kompensaatiota ja tukimallia on näinä kahtena vuotena käsitelty niin kyllä on todettu että ongelmallinen malli on silloin kun oli kovin märkää apua jaettiin sellaisille jotka eivät pystyneet edes sinne pelloille menemään kun pellot pellot olivat niin märkiä eivät voineet polttaa polttoainetta jotta olisivat sitten siitä polttoaineverosta alennusta ne jotka kuivattivat sitä märkää viljaansa kotimaisella uusiutuvalla polttoaineella vaikkapa hakkeella eivät sitä etua saaneet mutta ne jotka kuivasivat polttoöljyllä saivat onko tämä oikein siihen perustuu tämä kritiikki silloin valiokunta ja eduskunta oli yksimielinen että pitää löytää malli joka kohtelee oikein niitä jotka ovat kärsineet ei palkitse niitä jotka eivät ole kärsineet on kestävä malli sekä ilmaston että maanviljelijöiden

niin kuin vihreillä ja myöskin sosiaalidemokraateilla on että edelleen pitää olla oikein kohdentunut parempi korvausmalli mikäli tällaisia ongelmia jatkossakin niin kuin todennäköistä on tulee syntymään
mennään puhujalistaan

puhemies ilman omavaraista maataloutta suomi on hukassa satovahingot tulee korvata viljelijöille se on perussuomalaisten linja kyllä minä vähän ihmettelen vihreitten linjaa tässä jos te meinaatte että suomessa vielä ruokaa tuotetaan niin teidän linjanne on kyllä virheellinen sitten eu tuista tämä on tullut kentältä viljelijöiltä kun on palkkapäivä suomalaisella niin halutaan että se palkka tulee viidestoista päivä tai kolmaskymmenes koska se tulee ja siinä ei viiveitä paljon ole mutta kun viljelijä saa eu tukensa tuki tulee marraskuun aikana siinä voi olla tietokonejärjestelmävirheitä niin että se viivästyy maanviljelijöilläkin on laskuja miten sitten käy jos niitten maksaminen viivästyy ja byrokratian määrä suinkaan ollenkaan vähentynyt se on todella tuskallista viljelijöille sitä ei ole pystynyt eu vähentämään tipan tippaa

arvoisa puhemies kun me ajattelemme miten suurissa haasteissa olemme ilmastonmuutoksen suhteen olen kanssa ihmeissäni tästä vihreiden linjauksesta kuuntelin kiitollisin mielin sosiaalidemokraattien edustaja wallinin puheenvuoroja miten hän puolustaa suomalaista maataloutta onko niin että kotimainen lähellä tuotettu ruoka ei ole vihreille arvo kristillisdemokraattien tavoitteena on että suomessa pellot säilyvät viljeltyinä ja että alkutuottajat saavat työstään ansaitsemansa palkan parasta mitä me voimme tehdä on tukea ja ostaa kotimaista mieluiten lähellä tuotettua ruokaa ja siten me saamme puhdasta kaikista tuoreinta ruokaa jossa on myös pisin säilyvyysaika tämä on samanaikaisesti ympäristökysymys lyhyemmät kuljetusmatkat vähentävät kielteisiä vaikutuksia ympäristöön siksi meidän ryhmämme antaa täyden tuen esitetylle satokorvaukselle
arvoisa rouva puhemies tämä keskustan turverakkaus ei tietenkään ihmetytä siksi minä jättäisin edustaja hoskosen puheet omaan arvoonsa ei myöskään yllätä että perussuomalaiset ja kristillisdemokraatit eivät ole millään tapaa edistyksellisiä ilmasto ja ympäristöpolitiikassa sekään ei yllätä mutta se se yllättää että että sosiaalidemokraattien edustaja wallin on sitä mieltä että turpeen veron korotus on huono toimi se aidosti yllättää mikä on sdpn ilmastopolitiikka te tykkäätte puhua ilmastopolitiikasta ja ympäristöpolitiikasta kauniisti ja ja nyt tulee tämmöinen kannanotto ehkä puheenjohtaja rinne voi tässä avata meille mikä on demareiden ympäristö ja ilmastopolitiikka jotta tulisi selväksi se on minusta uutinen että demarit eivät tätä tätä puolla liittyen tähän satovahinkokorvaukseen tähän tulevat nämä samat kuluneet argumentit siitä että vihreät eivät pitäisi huolta suomalaisesta maataloudesta voisitte ehkä jotenkin vähän uudistua ja ja siirtyä seuraaviin argumentteihin meillä on muutama kritiikki tähän tähän tukeen ensimmäinen on että sen piti olla kertaluonteinen mutta se ei olekaan toinen on se että malli on epätäydellinen ja ja hallituksen piti selvittää parempi malli mutta siitä ei ole kuulunut eli mennään edelleen epätäydellisellä mallilla ja mikä tekee tästä epätäydellisen muutama asia tämä kohdennus on ongelma he jotka toimivat uusiutuvalla eivät saa tästä mitään tukea siis ei tueta heitä jotka ovat ympäristöystävällisiä mahtuuko tämä kenenkään oikeustajuun miettikää nyt tilannetta ihmiset jotka uusiutuvaa polttoainetta käyttävät heitä ei auteta heitä ei tueta

jotenkin vähemmän arvokasta ilmeisesti on kun olitte äsken paasaamassa niin vastatkaa näihin kysymyksiin

tavallaan me haluamme että malli on oikeudenmukainen että se ottaa näitä asioita huomioon ja sitten te tulette tänne ja puhutte jostain jostain epätäydellisestä mallista ja sitten puhutte samalla siitä että me mukamas

jotenkin suomalaisia maanviljelijöitä vastaan emme missään nimessä ole mutta te joudutte perustelemaan kun te teette näitä isoja päätöksiä onko näissä mitään järkeä vai ei ja ja me kritisoimme maataloutta pitää auttaa ihmiset ovat ahdingossa mutta me emme voi auttaa maataloutta sillä tavalla että me kannustamme kannustamme fossiilisten

ylimääräiseen käyttöön sehän sitä ilmastonmuutosta aiheuttaa että että fossiilisia käytetään te kannustatte ihmisiä siihen ja nyt ilmastonmuutoksen tuomia haasteita yritetään kompensoida sillä että fossiilisia lisätään tässä ei ole mitään järkeä vastatkaa näihin kysymyksiin te tykkäsitte äsken paasata siitä kuinka vihreät vihaavat maataloutta nyt vastauksia kehiin nyt vastauksia kehiin
täällä on yksi vastauspuheenvuoro otetaan se tähän edustaja wallin harry sen sen jälkeen

ja yleensä puu kolmekymmentä prosenttia turvetta niin kuin edustaja hoskonen tuossa totesi ja prosenttia puuta tällä valtaosaltaan suomessa tuotetaan kaukolämpö lukuun ottamatta helsinkiä jossa teillä se on kivihiili ettekä te aio siitä muuttaa muuttaa käyttötapaa muuten kuin jos lakitiede pakottaa kuten totesin sosiaalidemokraatit kannattavat hallituksen esitystä joka nostaa turpeen hintaa muttemme kannata vihreiden esitystä joka nostaa vielä lisäksi turpeen hintaa koska se tulee vaikuttamaan nimenomaan asumiskustannuksiin ja kun tiedetään että näitten chp laitosten polttoaineiden korvaavien järjestelmien tulossa menee vuosia niin ei tämä vaan automaatti ole että joka vuosi nostetaan ihmisten asumiskustannuksia hyväksymme siis hallituksen

puhemies ensimmäisenä edustaja yanaril le maataloudesta muistan että tässä joku aika sitten te olitte mukana innokkaasti esittämässä että maataloustuista on luovuttava kokonaisuudessaan koska ne ovat ympäristöhaitallisia sitten ei mennyt kuin pari kuukautta niin allekirjoititte välikysymyksen jossa olitte huolissanne maatalouden kannattavuudesta missä teidän politiikkanne uskottavuus on kimpoilette kuin superpallo superpallo käytävällä edestakaisin en en tiedä mistä tulee minne menee esityksiä tulee mutta niissä ei ole päätä eikä häntää logiikkaa ei ole koskaan ollutkaan sitten te täällä salissa puhutte siitä edustaja wallin äsken kuvasi chp laitoksella poltetaan puuta ja turvetta yhteispoltossa jossa saavutetaan ehdottomasti paras hyöty ja sitäkin te vastustatte ja sitten oma pesänne hehkuu viime vuonna teitte suomen ennätyksen suomen itsenäisyyden juhlavuonna vihreät tekivät uuden ennätyksen suomen itsenäisyyden kunniaksi poltitte uuden ennätyksen kivihiilen käytössä tässä maassa te johdatte tätä kaupunkia teillä on muistamani mukaan ykköspaikka kaupungissa enkä ole kuullut että olisitte kovin aktiivisia olleet tämän uuden ennätyksen jälkeen varmaan teette tänä vuonna vielä uuden ennätyksen en tiedä vielä mutta sehän nähdään kun vähän aikaa eletään mutta arvoisa puhemies sitten kiitän edustaja uotilaa erinomaisesta tittelistä liitän tämän ylpeänä cvheni ja vanhana miehenä muistelen sitä sohvatuolissa että kyllä se oli hieno kiitos oikein lämpimästi mutta se tilasto on ihan rehellinen tilasto jonka on tilastokeskus tehnyt ja suora lainaus jonka sain tältä tiedemieheltä ohessa linkki tilastokeskuksen polttoaineluokitukseen ja erikseen taulukko kyseiseltä sivulta missä näkyvät polttoaineiden päästökertoimet eli se kuinka paljon hiilidioksidia tulee ilmaan tuotettua energiayksikköä kohti sehän se on se ratkaiseva tekijä jos me kerran ilmastonmuutosta vastaan tappelemme hiilidioksidin määrä hyvät veljet ja sisaret ja maakaasulle se tässä tilastokeskuksen tilastossa laskettu tarkka kerroin on viisikymmentäviisi turpeelle sataseitsemän puulle se on savupiisin päästä mitattuna satayhdeksän mutta koska puu on uusiutuva on sovittu että se on siis nolla ja nyt kun otetaan tämä äsken mainitsemani suurin piirtein oikea polttosuhde elikkä turvetta kolmekymmentä puuta seitsemänkymmentä kuten sanoin riippuen hieman siitä miten märkää se puu on jos puu on märempää sitten hieman enemmän turvetta jos puu on kuivempaa sitten vähän vähemmän turvetta mutta ehkä keskimäärin kolmekymmentä prosenttia niin tällä polttotavalla laskettuna päästö on pienempi se menee noin kolmeenkymmeneen kun se maakaasulla on viisikymmentäviisi eli aivan selvästi tulee päästöjä vähemmän ja sitten mitä tulee niihin pienhiukkasiin kun puuta ja turvetta poltetaan yhtä aikaa niin polttolämpötila kattilassa nousee reippaasti yli pelkän puunpolton ja se tuhoaa kaikki pienhiukkaset siellä palon aikana ja savupiisin päästä todella vesihöyryä totta kai sieltä hiilidioksidiakin tulee kun poltetaan tavaroita tai mitä tahansa poltetaan aina syntyy hiilidioksidia se on kiistämätön tosiasia ja sitten se toinen hyvä puoli puun ja turpeen yhteiskäytössä on että saadaan viisi prosenttia enemmän siitä kattilasta sähkötehoa ulos kun paine kattilassa nousee korkeammalle elikkä siitä on selkeää hyötyä ja muistakaa hyvät ystävät myös huoltovarmuus jos tässä maassa ei pidetä huolta siitä että me pystymme kaikissa olosuhteissa kattilat pitämään lämpiminä kuten olemme viime päivinä huomanneet maailmanmarkkinoilla on levottomuutta eivät nuo markkinat aina toimi meidän pitää itse pitää itsestämme huoli

arvoisa rouva puhemies kansainvälinen ilmastopaneeli ipcc antoi meille hälyttävää tietoa siitä mihin planeettamme tila on menossa jollei päästöjä leikata nopeasti ja suomi on osana euta ja varakkaita länsimaita toki eturintamassa päästöjen vähennystalkoissa sen takia ehdotammekin omassa varjobudjetissamme turpeelle huomattavasti korkeampaa veroa kuin mitä hallitus esittää kivihiilestä on luovuttava hyvin hyvin nopeasti mutta myös turpeen verotusta on nostettava ja siitäkin luovuttava kaksituhattakolmekymmentä luvun kuluessa mitä tulee kotimaiseen ruokaan ja maatalouteen on on erittäin tärkeää että meillä on omaa lähiruuan tuotantoa on turvallista ja terveellistä meidän kansalaisillemme maaseutu on myös erinomainen paikka lähienergian tuotantoon kuten esimerkiksi biokaasu ja ja täytyy todeta että hallitus on todellakin vitkutellut uusiutuvan energian edellytysten parantamiseksi maaseudulla esimerkiksi tuki maatilakokoluokan biokaasulaitoksille tällaista ette ole saaneet aikaiseksi vaikka se olisi kovinkin tarpeellinen se että meidän maataloutemme on nyt ahdingossa on todella huolestuttavaa ja meidän tehdä kaikkemme uudistaaksemme maatilatuotantoa kestävämmälle pohjalle huomenna kansalaisinfossa on muun muassa vihreiden maaseutupoliittinen ja maatalouspoliittinen ohjelma esittelyssä lämpimästi tervetuloa sinne kuulolle mitä tulee sitten maatalouden energiaverojen palautukseen niin näistähän on muun muassa valiokunnan mietinnössäkin todettu energiaverojen palautusjärjestelmä ei ole tarkoitukseen täysin sopiva koska korvauksen ja viljelijäkohtaisen menetyksen välinen yhteys on siinä epäsuora lisäpalautusta voi saada siten sellainenkin viljelijä jolla ei ole ollut menetyksiä korvaus ei kata toisaalta sitä käyttöä jossa kevyt polttoöljy on korvattu hakkeella tai biokaasulla elikkä hallitus tukee suoraan kevyen polttoöljyn käyttöä mutta ette anna mitään tukea esimerkiksi hakkeen tai biokaasun käytölle tai kannusta uusiutuvan energian lisäämiseen vihreät tulevat esittämään

energianlähteiden käyttöön

joo varmaan on hyvä kerrata sekä edellisen vuoden satokorvaus että nyt tämä kuluneen vuoden kuivuudesta johtuva korvaus ministeri leppähän selvitti hyvin perusteellisesti tämän kuinka mahdollisesti voitaisiin mahdollisimman nopeasti saada palautusta niille kärsineille viljelijöille joita on kohdannut satomenetys ja ainut malli oli tämä energiaveron palautusmalli joka pystyttiin nopeasti toteuttamaan siinä on puutteita niin kuin on tässä todettu ja sen takia siinä on lausuma että pitää miettiä pitkällä aikavälillä mikä on parempi malli mutta kuitenkin jos halutaan hädän hetkellä auttaa ihmistä niin pitää valita sellainen malli joka joka tukee silloin kun hätä on eikä kahden vuoden päästä kun saat eu komissiosta jonkun hyväksynnän jollekin tukimallille tämä on maa ja metsätalousvaliokunnassa käyty monta kertaa läpi en tiedä kuinka teidän asiantuntijanne halmeenpää on tätä teidän mutta kysymys on siitä että kohdentuminen on varmaankin joiltakin osin epäoikeudenmukainen mutta keskimäärin se kohdentuu niille jotka ovat kokeneet tappioita sitten ihmettelin hieman perussuomalaisten kansanedustaja elomaan tietämystä eu tukien maksatuksista koska eun niin kuin tiedätte kun olette maa ja metsätalousvaliokunnan varajäsen ainut pysyvä aikataulu pysyville tuille on kesäkuun loppuun mennessä kaikki muut tulevat sen mukaan kuinka hallitus asettaa aikamääreen ja siinä suomi on ollut erittäin hyvä paras euroopan unionissa tässä maksuaikataulujen pitämisessä meillähän on ollut ongelmana se että mavi mavi eli maaseutuvirasto ei ole saanut paikkatietoja kun ne ovat maanmittaushallituksesta tulleet ja ne sen takia on on ollut osa korvauksista myöhässä nyt tässä ruokavirasto uudistuksessa joka tehtiin ja jossa evira ja mavi yhdistyvät sinne tulee myöskin sitten maanmittauslaitokselta tämä paikkatietoyksikkö jolloin voidaan varmistaa se että saadaan ajanmukaisesti eu tuet maksettua tulevaisuudessa mutta hieman ihmettelin teidän tietämättömyyttänne

arvoisa rouva puhemies mielenkiintoista keskustelua toiset puhuvat äideistä ja toiset tyttäristä sillä kesät eivät ole nyt veljiä keskenään jos verrataan viime vuotta ja tätä vuotta viime vuonna ehkä se kohdentumisongelmia oli räikeä vielä räikeämpi kuin tänä vuonna jolloin ne jotka uusiutuvaa energiaa käyttivät viljan kuivatukseen eivät saaneet yhtään tukia vaikka joutuivat ihan yhtä lailla käyttämään lisäenergiaa että viljat kuivuivat tänä vuonna meillä on hätä ollut kuivuuden takia mutta emme ole pystyneet kohdentamaan satolukujen mukaisesti näitä korvauksia vaan nyt niitä kohdennetaan polttoaineen kulutuksen perusteella meillä on viljojen vuoksi tiettyjä maatyyppejä joissa tänä vuonna on saatu aivan samanlaisia satoja kuin normaalistikin ja viljan maailmanmarkkinahinta on kasvanut voimakkaasti joten siellä osassa viljelystiloista ollaan tienattu enemmän kuin keskimäärin juuri maailmanmarkkinahintojen vuoksi pitäisi osata huomioida näitä asioita tässä on ollut hallituksella vuosi aikaa katsoa ja tehdä että tuki minkä nytkin tänä vuonna maanviljelijät tarvitsevat kohdentuisi niin että se jakautuu niille jotka ovat eniten kärsineet todellisuudessa eikä niin että se tulee polttoaineen kulutuksen myötä palautuksena pitää huomioida uusiutuvan käyttö ja ne tilalliset ja tässäkin kohtaa olisi pitänyt vielä katsoa

tietämystä arvioimaan mutta toivoisin että salikeskustelussa arvostetaan toisiamme ja niitä mielipiteitä joita tässä vihreätkin ovat esittäneet mielestäni edustaja yanar on perustellusti niin kuin karimäkikin tuonut niitä asioita esille joita pitäisi huomioida niin että myös uusiutuvan energian tilalliset ne

jotka ovat suuntautuneet uusiutuvan energian käytön puolelle olisivat myös jossakin kohtaa tasavertaisessa asemassa eikä niin että vain he jotka käyttävät kevyttä polttoainetta ovat niitä edunsaajia niiden jotka käyttävät esimerkiksi oman tuotantonsa sivutuotteista tulevaa biokaasua omissa työkoneissaan tulisi olla siellä yhtä lailla sitten mukana kun sitä energiaa myös niissä laitteissa kuluu enemmän kosteina vuosina niin kuin esimerkiksi viime vuonna oli

tämä keskustalaisten väite että vihervetoinen helsinki polttaa kivihiiltä on sinänsä tietysti aivan totta ja omaa oman retorisen viihdearvonsa mutta muistuttaisin kuitenkin että tällaisia lausuntoja antaessa olisi myös syytä pitää omakin pesä puhtaana nimittäin keskustanuoret tuossa hiljattain tekivät sellaisen aloitteen että turve rinnastettaisiin kivihiileen ja sen käytön lopettamiselle tehtäisiin aikataulu tätä siis esittää keskustan nuorisojärjestö eli sieltäkin varmaan tulevia keskustan kansanedustajia nyt sitten jatkossa tulee turvetuotantoa suomessa ajamaan alas eli vähän rehellisyyttä näihin puheisiin peräisin eduskunnan tehtävänä on valvoa ja vaalia suomen taloutta ja työllisyyttä ja tätä taustaa vasten kummastelenkin näitä erityisesti punavihreästä oppositiosta tulevia vastalauseita tähän esitykseen missä on teidän vastuunne näistä asioista hallitus jo valmiiksi ennestäänkin korottaa asumisen ja liikennepolttoaineiden hintoja liikaa perussuomalaisten linjaus on se että näitä kustannuksia sen sijaan pitäisi alentaa koko maa on pidettävä asuttuna asumisen ja työnteon edellytykset on turvattava kannatankin lämpimästi ryhmämme valiokunnan mietintöön esittämiä muutosesityksiä kun näistä aikanaan äänestetään sitten näemme millä puolueilla täällä salissa todella on halu turvata suomen

arvoisa rouva puhemies ensinnäkin keskustanuorten kanta turpeenpolton lopettamisesta lopettamisesta on erittäin tervetullut se on se on hieno hieno aloite ja toivottavasti

keskustalaiset pohtivat miten miten he he sitten tätä lähestyvät eli on hyvä että nuoret ovat edistyksellisiä vaikka tässä pidetään ihmeellisiä palopuheita keskustan suunnalta on hyvä että keskustanuoret tietävät missä mennään nyt tähän loppuun liittyen tähän tähän keskusteluun meidän kantamme on se että maataloutta ja maanviljelijöitä pitää totta kai tukea ja ja auttaa mutta tämä malli on on huono äsken perustelin sitä monessa kohtaa jos te avaatte mietinnön sivun seitsemän siellä on kokonainen sivu tästä asiasta minkä takia tämä on ongelmallinen ne kaikki argumentit mitä olen itse käyttänyt ovat siis myös mietinnön argumentteja edustaja hoskonen tämän keskustalaiset ovat myös allekirjoittaneet tämä ei ole minun keksimäni retoriikka vaan tämä on valiokunnan

tekstiä eli te keskustalaiset olette allekirjoittaneet että tässä on huono malli ennen kuin kritisoitte lukekaa näitä lakiesityksiä ja mietintöjä niin voitaisiin käydä älyllisempää ja parempaa keskustelua sivu seitsemän

arvoisa rouva puhemies suosittelen edustajia tutustumaan myös siihen työhön mitä edeltävät kolleganne parlamentissa ovat tehneet vaikkapa viime kaudella kun tässä kyseenalaistettiin keskustan suhdetta turpeeseen parlamentaarinen energia ja ilmastokomitea on tässä talossa viime vaalikaudella yhteistyössä linjannut sen että ensin luovutaan ulkomaisista fossiilisista polttoaineista ja sen jälkeen tullaan kotimaisiin polttoaineisiin siellä paperissa on kaikkien eduskuntapuolueiden nimet alla myös teidän vihreiden nimi joten toivon että myös vihreät edustajat kunnioittaisivat sitä parlamentaarista linjaa jonka kaikki puolueet ovat yhdessä

ihmeitä tekemään vaan silloin täytyy tehdä niiden elementtien ja toimien mukaan mitä on käytettävissä muistutan myös siitä että suurin osa valtaosa niistä maatiloista kuitenkin käyttää edelleen kevyttä polttoöljyä totta kai me toivomme että me pääsisimme tekemään biokaasuinvestointeja ja laittamaan koneita hakkeelle mutta ei se ole edes kaikkien koneiden osalta vielä tänä päivänä teknisesti mahdollista puhumattakaan toimialasta joka on menettänyt monin paikoin kaksikymmentäviisi prosenttia vuotuisista tuloista miettikääpä teet satojentuhansien eurojen investoinnin semmoisella palkkakuitilla ei ole kovin monelle tilalle valitettavasti ollut mahdollista joten silloin täytyy totta kai se tuki kohdistaa niille tiloille jotka tänä päivänä vielä käyttävät kevyttä polttoöljyä joilla se hätä on myös varsin suuri olemassansa ehkä tähän loppuun haluaisin kuitenkin vielä todeta sen että yhteinen huoli liittyy tietenkin siihen miten me voimme tehdä meidän energiajärjestelmästä vielä entistä hajautetumman sähkön varastoinnin osaltahan täällä on tiettyjä elementtejä siihen tai jos puhutaan vaikka eurooppalaisista tasoista useilla maatiloilla keski euroopassa iso siivu siitä maatilan tulosta jo tulee uusiutuvan energian järjestelmistä mutta se on vaatinut erittäin merkittäviä panostuksia ja yritystukia niitä samoja yritystukia joita täällä oppositiopuolueet varsin usein kritisoivat täytyy siis päättää kannattaako niitä tukia vai vastustaako niitä minun mielestäni niitä voi olla niin kauan että me pääsemme markkinaehtoisiin malleihin ja kuten me olemme nähneet tuulivoiman osalta tai kaasuvoimalaitosten osalta on aivan selkeää että valtiovallan puuttumista ja tukea ohjausta myös siihen suuntaan on tarvittu

käsittääkseni kansanedustaja on täällä jotta hän myös tuo kansalaisten huolia esille täällä keskusteluissa viljelijä joka otti yhteyttä noin kuukausi sitten sanoi että hänellä nämä tuet olivat myöhässä osa viljelijöistä on saanut myöhässä tukirahansa ja sen käsittääkseni edustaja wallinkin myönsi että sitäkin tapahtuu tämä kritiikki minkä esitin oli sitä että näiden tukimaksujen pitäisi tulla vähän niin kuin palkankin että sen tietää tarkalleen koska rahat saa ja ehkä minä jotain tiedän maanviljelijän tyttärenä myös maataloudesta

arvoisa puhemies harvoin varmaan tässä salissa on näin paljon keskusteltu näinkin pienestä summasta kuin tässä kevyen polttoöljyn palautuskorotuksessa on ja harvoin on näin pienessä summassa nähty näin paljon oikeudenmukaisuuskysymyksiä

kyllähän tilanne on se että traktoreissa ja leikkuupuimureissa tullaan varsin kauan käyttämään kevyttä polttoöljyä joka on fossiilista pääosa muistaakseni noin neljä viidesosaa tästä kevyen polttoöljyn käytöstä kohdistuu nimenomaan traktoreitten ja leikkuupuimureitten käyttöön viljan kuivatuksessa on siirtymää hakkeen käyttöön mutta vaikka vaikka näitä siirtymisiä tuetaan niin siinä on kysymys niin suurista investoinneista että kun vanha järjestelmä joka perustuu kevyeen polttoöljyyn edelleen toimii hyvin niin ei monikaan viljelijä pysty lähtemään näin suuriin uusinvestointeihin mutta suuntahan on kyllä hakkeeseen viljan

on totta että maanviljelijät ovat kritisoineet eu tukien maksatusta ja tässä tapahtui kaksituhattakuusitoista jopa traktorimarssi tänne helsinkiin ja se syy minkä takia silloin tuet olivat myöhässä johtui maanmittauslaitoksen paikkatietojärjestelmästä mavi eli maaseutuvirasto ei ollut ajoissa saanut näitä tietoja eli syy oli maanmittauslaitoksessa eikä mavissa nyt on tehty uudistus ensi vuoden alusta mavi ja ja evira tulevat yhdeksi ruokavirastoksi ja sinne tulee maanmittauslaitoksen paikkatieto osasto yhdeksi osaksi jatkossa mutta niin kuin minä sanoin ainut eun määrittelemä aikaraja pysyville tuille on kesäkuun loppuun mennessä kaikki muut tuet tulevat sen mukaan kuin

tulee palautetta koska kyllä maanviljelijällä on tänä päivänä kova huoli tästä energiaveronpalautuksesta että silloin kun rahat eivät riitä niin kaikki aikataulunmukainen tai sanotaan niin sanotun aikataulun mukainen tuki tulee ajallaan

toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen seitsemäs asia nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

arvoisa puhemies tässä esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opetus ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettua lakia sekä vapaasta sivistystyöstä annettua lakia taas kerran indeksikorotusten jäädyttäminen osana valtiontalouden sopeuttamistoimia tuntuu opetus ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla indeksikorotuksia vastaava säästö tehtäisiin vuoden kaksituhattayhdeksäntoista osalta opetus ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain nojalla sellaisiin esi ja perusopetuslain mukaisten toimintojen rahoitukseen jotka ovat indeksikorotuksen piirissä museoiden teattereiden orkestereiden ja taiteen perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen vuoden kaksituhattayhdeksäntoista indeksikorotus tehtäisiin laskennallisesti mutta vastaavansuuruinen säästö huomioitaisiin euromäärissä jotka vähentävät kunkin kulttuurilaitoksen ja koulutusmuodon keskimääräisiä yksikköhintoja indeksikorotusta vastaavalla määrällä vapaasta sivistystyöstä annettua lakia ehdotetaan puolestaan muutettavaksi siten että vuoden kaksituhattayhdeksäntoista indeksikorotus tehtäisiin laskennallisesti mutta vapaan sivistystyön oppilaitosten keskimääräisiin yksikköhintoihin tehtäisiin vuoden kaksituhattayhdeksäntoista indeksikorotusta vastaavat vähennykset

tuoneet ainakaan loivennusta alamäkeen jatkuva koulutuksesta leikkaaminen ei voi olla tulevaisuuden kannalta ongelmatonta valtiontalous kaipaa tietysti tasapainottamista mutta ei koulutuksen kustannuksella miettikää vaikka koulutuksen asemaa aikanaan kun hyvinvointiyhteiskuntaa rakennettiin silloin tehtiin kauaskantoisia päätöksiä vahvistaa suomalaista koulutusta kannattiko se nii in miksi nyt sitten tehdään päinvastoin me perussuomalaiset vastustamme jyrkästi koulutuksesta karsimista meidän näkemyksemme mukaan suomi on yhä monin tavoin erittäin hyvä maa nuorille esimerkiksi opiskelumahdollisuuksia on pääsääntöisesti tarjolla melko hyvin toisaalta säästöt näkyvät tietyillä alueilla huolestuttavalla tavalla esimerkiksi lukio ja ammattikoulutuksen saatavuudessa sekä lähiopetuksen määrässä korostamme ammatillisen ja toisen asteen koulutuksen merkitystä jatko opintojen pohjana kattava lukioverkko on säilytettävä jotta lukiokoulutusta pystytään jatkossakin tarjoamaan tasapuolisesti koko maassa silmänkääntötemppuna rahoituksen leikkaukselle sipilän hallitus on toisaalta yrittänyt lisätä oppisopimuskoulutusta ammatillisissa oppilaitoksissa vaikka tämä tavoite on sinällään kannatettava ei hallitus ole kohdentanut oppisopimuskoulutuksen lisäämiseen tarpeeksi euroja arvoisa puhemies rahoitusleikkaukset ovat heikentäneet myös kotimaisten museoiden mahdollisuuksia hoitaa yhteiskunnallisia perustehtäviä kuten suomalaisen kulttuurin tallentamista tutkimista ja edistämistä leikkaukset heikentävät myös teattereiden ja orkestereiden työllistämismahdollisuuksia säästöt ovat lyöneet voimakkaasti korville vapaan sivistystyön oppilaitoksia joissa jokainen suomalainen on on pystynyt halutessaan opiskelemaan esimerkiksi kieliä ja kehittämään työelämässä vaadittavia taitoja oppilaitosten perusrahoituksen kiristäminen syö pahoin pohjaa toiminnan kehittämiseltä vastaamaan paremmin muuttuvan yhteiskunnan tarpeisiin säästöliekillä toimivat oppilaitokset eivät kykene myöskään reagoimaan parhaalla mahdollisella tavalla syrjäytymisen riskeihin jos työelämään johtavan ja valmistavan koulutuksen rahoitus on jatkuvasti kortilla niin miten oppilaitokset kykenevät suoriutumaan tehtävistään etenkään nyt kun talouden saralla menee piirun verran paremmin esityksen mukaiset leikkaukset eivät ole arvoisa puhemies esitän että mietintöön sisältyvät

puhemies kannatan edustaja elomaan tekemää esitystä lakiehdotusten hylkäämisestä kerroinkin jo

ensimmäisessä käsittelyssä viime viikolla olennaisimmat perustelut siihen miksi perussuomalaiset eivät eivät voi hyväksyä näitä tehtyjä lakiehdotuksia edustaja elomaa toikin näitä syitä esille erittäin hyvin tässä edeltävässä puheenvuorossaan mutta totean kuitenkin lyhyesti vielä sen että me perussuomalaiset haluamme säilyttää laajan kattavan ja tasokkaan toisen asteen oppilaitosverkoston koko maassa se on se on tärkeää kaikille kaikille nuorille ja erityisen tärkeää se on niille nuorille joiden vanhemmilla ei ole varaa avustaa alaikäisiä lapsiaan kun he joutuvat mahdollisesti harkitsemaan muuttoa toiselle paikkakunnalle opintojen perässä lisäksi suomalaisille on jatkossakin jatkossakin tarjottava mahdollisuus kehittää omaa osaamistaan työelämävalmiuttaan ja työelämätaitojaan vapaan sivistystyön oppilaitoksissa se on erittäin kustannustehokasta monella tapaa varsinkin kieliopintojen osalta mutta muutoinkin ja me katsommekin että nämä lakiehdotukset joita siis olemme esittäneet hylättäväksi tulisivat toteutuessaan vaikeuttamaan huomattavasti tämän sivistystehtävän toteutumista

kannatan myös näitten lakiehdotusten hylkäämistä ja keskeinen peruste on juuri se että indeksikorotuksen jäädyttämisellä ja ja sen jäädytyksen jatkamisella edelleen heikennetään mahdollisuuksia korkeatasoisen koulutuksen järjestämiseen kiinnitin huomiota siihen että myös sivistysvaliokunnan mietintö on aika ristiriitaista luettavaa sisäisesti siellä hyvin selkeästi ja rehellisesti todetaan että asiantuntijalausuntojen mukaan esityksellä on vahingollinen vaikutus koulutuksen laatuun ja saavutettavuuteen ja sitten kiinnitettiin huomiota myös siihen että että vaikutuksia koulutuksen alueelliseen tasa arvoon opetuksen laatuun nuorten syrjäytymiseen tai tarpeeseen irtisanoa henkilökuntaa tai lakkauttaa toimipisteitä ei ole arvioitu lainkaan eli tästä esityksestä puuttuu myös

arvoisa puhemies tässä hallituksen esityksessähän ehdotetaan indeksikorotusten jäädyttämistä opetus ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettuun lakiin ja vapaasta sivistystyöstä annettuun lakiin näiden indeksien jäädytyshän on jo nyt murentanut osaltaan suomalaisen koulutuksen ja sivistyksen perustaa kun se otetaan huomioon yhdessä koulutukseen tutkimukseen ja sivistykseen kohdistettujen miljardiluokan säästöjen kanssa hallituksen esityksellä on jälleen kerran kielteinen vaikutus koulutuksen laatuun ja sen ainoana tavoitteena on vähentää koulutuksen resursseja perusopetuksessa vapaassa sivistystyössä lukioissa ja taiteen

julkista taloutta mielestäni voidaan vahvistaa vain osaamiseen ja kasvuun panostamalla ei leikkaamalla sitä paitsi indeksien jäädytysten jatkaminen ei enää oikein ole perusteltuakaan tilanteessa jossa talouden tila on kohentunut merkittävästi ja esimerkiksi verotuotot ovat kasvaneet oletettua enemmän

kuten hallituksen esityksessä mainitaankin opetuksen järjestäjät sekä oppilaitoksien ylläpitäjät ovat joutuneet sopeuttamaan toimintaansa käytettävissä oleviin resursseihin

ja toisissa kunnissa ei sitten tämä on myös johtanut siihen että leikkaukset ovat lisänneet kuntien ja tai yksittäisten opiskelijoiden rahoitusvastuuta koulutuksen kustannuksista

vapaaseen sivistystyöhön kuten kansalaisopistoihin kohdistuvat leikkaukset tarvitsevat vielä tarkemman katsauksen tämä on nimittäin johtanut nyt siihen että kansalaisopistoja on yhdistetty ja toimipisteitä lakkautettu ja kurssimaksut ovat nousseet samansuuntainen kehitys jatkuu siis edelleen vaikka elinikäisen oppimisen merkitys kasvaa työelämän rakennemuutoksessa ja vapaan sivistystyön rooli myös maahanmuuttajien koulutuksessa on vahvistunut tämä on johtanut myös siihen että kansalaisopistojen kurssitarjontaa on jouduttu karsimaan muun muassa niitten kurssien kohdalta joiden järjestäminen on kalliimpaa minimiosallistujamääriä joilla kurssit voidaan aloittaa on jouduttu kasvattamaan kaikkialla suomessa kurssimaksuja onkin asiantuntijakuulemisen mukaan ollut pakko nostaa lähes kaikissa kansalaisopistoissa arvoisa puhemies hallituksen esitys ei myöskään sisällä minkäänlaista säästöpäätöksen vaikutusarviota mikä on vakava puute pysyviä ja suuria leikkauksia museoalalle taiteeseen kulttuuriin ja vapaaseen sivistystyöhön esitetään ilman näkemystä siitä miten nämä leikkaukset esimerkiksi sosiaaliseen hyvinvointiin kulttuuriperinnön säilymiseen monikulttuurisen yhteiskunnan kehitykseen matkailu ja muuhun elinkeinotoimintaan tai työllisyyteen maantieteellisesti eri puolilla suomea kannamme erityisesti huolta myöskin tästä taiteen perusopetuksen tilanteesta jossa uusien opetussuunnitelmien mukainen toiminta on käynnistynyt tarkoitus on lisätä taiteen perusopetuksen saavutettavuutta ja tasavertaisuutta eri alueilla tällä hetkellä eri taiteen alojen ja alueiden välillä on järjestämisessä suuria eroja tavoite edistää taiteen perusopetuksen saatavuutta on äärimmäisen tärkeä ja sillä voisi parhaimmillaan olla merkittävä vaikutus myös harrastustakuun toteutumiselle arvoisa puhemies sosiaalidemokraatit vastustavat indeksijäädytyksiä sillä ne nakertavat tärkeiden peruspalveluiden rahoittamista ja jättävät pysyvän aukon näiden toimintojen rahoittamiseen käytännössä toiminnan sopeuttaminen yhdistettynä muihin suoraan koulutukseen kohdistettuihin leikkauksiin tarkoittaa lomautuksia suurempia ryhmäkokoja pienempää valinnaisuutta ja opetuksen määrän vähentämistä pahimmin leikkaukset kohdistuvat myös asiantuntijakuulemisen mukaan syrjäytymisuhan alla oleviin nuoriin

edellä sanotun perusteella ehdotan että hylätään
arvoisa puhemies opetus ja kulttuuritoimen ja vapaan sivistystyön indeksien jäädytys yhdessä tehtyjen pohjaleikkausten kanssa ovat murentaneet osaltaan suomalaisen koulutuksen ja sivistyksen perustaa ja on erittäin valitettavaa että suunta jatkuu myös ensi vuonna indeksien jäädytysten jatkaminen ei ole enää perusteltua tilanteessa jossa talouden tila on kohentunut merkittävästi ja kasvaneet arvoisa puhemies suomen valtti maailmassa ja myös taloudessa on osaaminen ja koulutus kun leikataan osaamisesta ja koulutuksesta kun leikataan henkisestä pääomasta leikataan tulevaisuudesta ja leikataan myös talouden tulevasta perustasta ja peruspilareista suomi ei voi kilpailla maailmalla halpatyövoimalla me voimme kilpailla vain osaamisella koulutuksella tuottavuudella innovatiivisuudella ja niitä nämä leikkaukset rokottavat pitkälle tulevaisuuteen arvoisa puhemies syrjäytyminen on yhteydessä alhaiseen koulutustasoon ja suomalaisten koulutustasoa tulee nostaa ei laskea sitä tulee nostaa niin laadullisesti kuin määrällisestikin tämä leikkausten suunta on siis täydellisen väärä ja leikkaukset voivat tulla pitkällä tähtäimellä kalliiksi suomen taloudelle arvoisa puhemies kulttuuripalveluiden rahoitusta ja indeksejä on leikattu vuosien ajan se heikentää edellytyksiä kansallisen kulttuurin vaalimiseen ja kehittämiseen ja sillä on myös negatiivisia hyvinvointivaikutuksia sillä kuten kaikki tiedämme kulttuuri on erittäin merkittävä

sillä on tietysti myös itseisarvoa mutta sillä on myös positiivisia hyvinvointivaikutuksia kulttuurilla ja siihen panostamisella on myös positiivisia aluetalousvaikutuksia ja nämä leikkaukset kulttuurin valtionrahoituksiin lisäävät alueellista alueellista eriarvoisuutta sillä toiset kunnat pystyvät kompensoimaan niitä eri tavalla kuin toiset kunnat arvoisa puhemies on muistettava että kansakunnan kilpailukyky ei määräydy yksinomaan perinteisistä tuotannontekijöistä vaan aineettomalla aineettomalla pääomalla on erittäin suuri merkitys toivottavasti tämä muistettaisiin arvoisa puhemies vasemmistoliitto vastustaa indeksijäädytyksiä ja kannatamme lakiehdotusten hylkäämistä

arvoisa puhemies hallituksen koulutusleikkaukset ovat murentaneet sivistyksen ja osaamisen pohjaa ja mikä pahinta nämä leikkaukset kohdistuvat lapsiin ja heidän tulevaisuuteensa käsittelyssä on hallituksen esitys jossa jatketaan indeksikorotusten jäädyttämistä opetus ja kulttuuritoimesta kannatan tämän esityksen hylkäämistä tässä esityksessä vähennetään koulutuksen resursseja perusopetuksesta vapaasta sivistystyöstä lukioista ja taiteen perusopetuksesta museot teatterit ja orkesterit ovat säästöpäätösten vuoksi jo joutuneet supistamaan toimintaansa ovat johtaneet myös vahvaan eriarvoistumiskehitykseen sillä joissakin kunnissa on voitu priorisoida kulttuuritointa ja on voitu paikata hallituksen tekemiä leikkauksia mutta toisissa kunnissa se ei ole ollut mahdollista esimerkiksi lukioiden osalta ryhmäkokoja on kasvatettu ja on myös jouduttu vähentämään valinnaisten kurssien määrää ryhmäkokojen kasvattaminen on todella epätoivottavaa kehitystä varsinkin tässä tilanteessa kun tällä viikolla puhutaan siitä että lasten ja nuorten kokema yksinäisyys on merkittävästi lisääntynyt ja sellaisten lasten ja nuorten määrä joilla ei ole ainuttakaan ystävää on lisääntynyt näin ollen kaikki leikkaukset sivistystoimintaan koulutuksen laatuun sen tasoon kansanopistojen kurssitarjontaan kulttuuripalveluihin heikentävät lasten ja nuorten mahdollisuuksia osallistua olla mukana harrastuksissa ja saada laadukasta koulutusta näistä hallituksen esityksistä puuttuu aivan totaalisesti lapsivaikutusten arviointi

arvoisa herra puhemies tämä esitys koskee siis kipeästi vapaata sivistystyötä jonka arvoa ei välttämättä aivan aina ymmärretä tämän indeksijäädytyksen lisäksi kiinnitän huomiota sellaiseen epäkohtaan että tällä hetkellä kansanopiston ylläpitäjille myönnetään valtio osuutta viisikymmentäseitsemän prosenttia kansanopiston järjestämän opetuksen laskennallisista kustannuksista mielestäni valtionosuusprosenttia tulisi korottaa siihen samaan kuuteenkymmeneenviiteen prosenttiin joka vastaa opintokeskusten ja liikunnan koulutuskeskusten ylläpitäjille myönnettävää valtionosuutta ja tämä sisältyy kristillisdemokraattien vaihtoehtobudjettiin tällainen korotus ihan tähän valtionosuuden pohjaan parantaisi vapaan sivistystyön tasavertaisuutta ja ja parantaisi kansanopistojen mahdollisuutta jatkaa toimintaa tarjota korkealaatuisia koulutusmahdollisuuksia aikuisopiskelijoille ja myös ehkäistä ja torjua syrjäytymistä mutta todellakin mielestäni nämä vastalauseisiin

sisältyvät perustelut ovat ovat vakuuttavat ja hyvin laaditut ja kannatan tämän esityksen hylkäämistä
arvoisa puhemies edustaja räsänen jo ensimmäisessä puheenvuorossaan totesi sen kuinka yllättävän kriittinen edustajan mielestä tämä sivistysvaliokunnan mietintö on se pitää minunkin mielestäni osin osin paikkansa

kuinka paljon siihen nyt sitten vaikuttavat lähestyvät vaalit olen voinut nähdä sen että kyllä sivistysvaliokunnan hallituspuolueiden jäsenet ovat voineet aika pahoin aika monien hallituksen säästöesitysten parissa kun niitä on käsitelty ja tavallaan harmittaa se että ei ole löytynyt sitten rohkeutta ottaa voimakkaampaa otetta opetusministeriin ja ja hallitukseen mistä nyt ehkä paras esimerkki on tämä pääministeri sipilän esitys vajaa viikko sitten julkisuuteen että keskusta esittää että pitää palkata tuhat opettajaa ammatilliseen koulutukseen no me olemme täällä äänestäneet monta kertaa näistä asioista ja ja en en ole mitään elonmerkkiä tähän suuntaan huomannut pääministeri sipilässä ja ja hänen napinpainalluksissaan nytkin muutaman viikon päästä on sitten mahdollisuus pääministerin näyttää onko hän aivan tosissaan tällä sinällään ihan oikealla ja ja varmaan harkitullakin esityksellään no tämä nyt käsittelyssä oleva esitys ei käsittele ammatillisen koulutuksen rahoitusta mutta sopinee nyt tässä yhteydessä tämmöisenä esimerkkinä nostaa esille en malta olla kommentoimatta edustaja räsäsen ehdotusta siitä että kansanopistojen valtionosuus tulisi nostaa samalle tasolle opintokeskusten kanssa olen hyvin paljon samaa mieltä enkä yksin sen takia että olen kansanopistoyhdistyksen kunniajäsen

selkääni täytyy ihan nyt ottaa ottaa se työlistalle ja katsoa sitten mahdollisuuksia edetä tähän suuntaan koska kansanopisto on senkaltainen instituutio edelleen pohjoismaissa ja suomessa että sitä on järkevää tukea

en malttanut olla pyytämättä tätä puheenvuoroa kun vihreiden riveistä kyllä aina nähdään rikka toisen silmässä mutta ei malkaa omassa vihreät olivat viime hallituksessa ja silloin puheenjohtajana oli ville niinistö vihreiden ollessa hallituksessa leikattiin koulutuksesta yli kahdeksansataa miljoonaa tämän kyllä edustaja karimäki unohti kokonaan kokonaan kertoa kerroin sen kerroin sen että vihreät ovat leikanneet koulutuksesta kahdeksansataa miljoonaa euroa tätä he eivät koskaan muista eivätkä myöskään sitä että silloin kun vihreät olivat hallituksessa ei uudistettu lukiokoulutusta ei panostettu peruskouluun peruskoulu junnasi paikallaan ei uudistettu peruskoulun luokanopettajan koulutusta toisen asteen ammatillisen koulutuksen tarpeellinen reformi ei edennyt eikä moni muukaan tämä on rehellistä sanoa että vihreät toimivat hallituksessa näin ja sitten jeesustelevat täällä salissa anteeksi oliko tuo ruma sana

heidän kielenkäyttönsä ja ja toimintansa on siis tämäntyyppistä ja kun he ovat selkeästi muita parempia niin ymmärrän sen että he näin toimivat arvoisa puhemies talous oli huomattavan heikossa kunnossa pitkään suomessa ja nyt sitä on laitettu kuntoon kädet olivat aika tiukasti nuorten koululaisten lasten opiskelijoiden taskuissa ja niillä rahoilla näiden nuorten ja lasten piikkiin

ensi vuonna panostetaan lisää moniin kohdentaen määrärahoja esimerkiksi sivistyspuolelle eri kohteisiin ja ja pystytään tekemään jo jotain muutoksia vihreät muistavat kyllä sen mitä muut ovat tehneet mutta eivät koskaan sitä mitä he ovat itse tehneet he ovat luvanneet että he peruvat tämän hallituksen koulutusleikkaukset niin kuin ovat ymmärtääkseni sosiaalidemokraatitkin mutta he eivät puhu sitä peruvatko he omat leikkauksensa

muista sitä
nyt minä en arvoisat edustajat lyönyt nuijaa edustaja heinosen puheenvuoron johdosta vaan sen johdosta että hyvin äänekkäästi pitempiä tekstejä kerta toisensa jälkeen samaan lyhyeen puheenvuoroon sieltä salista osoitetaan ja tämä on vähän liikaa jatkossa ei näin montaa pitkää repliikkiä sallita

puhemies on erityisen mielenkiintoista että edustaja heinonen on juuri tänään se henkilö joka muita ripittää ja opettaa siitä mikä on sanojen ja tekojen ristiriita ja mitä on rehellisyys nimittäin juuri tänään kävi niin että edustaja heinonen joka julkisesti sanoi allekirjoittaneensa perintö ja lahjaveron poistamiseen tähtäävän

ja kehotti sosiaalisessa mediassa kaikkia muitakin niin tekemään ja joka täällä lähetekeskustelussa yhdestoista lokakuuta piti tätä kansalaisaloitetta äärimmäisen tärkeänä ja kannatettavana tänään valiokunnassa äänesti sen puolesta että tämä kansalaisaloite sivuutetaan ja haudataan ilman mietintöä näin pääsi käymään tältä henkilöltä joka täällä muita opetti sanojen ja tekojen ristiriidasta ja rehellisyydestä tämä on tietenkin hämmästyttävää jokainen meistä tietysti kantaa vastuun siitä mitä tekee mutta tällainen on päässyt käymään ja on ikävää että tämä

nyt tällä tavalla kärsinyt haaksirikon

arvoisa puhemies se on totta että taloutta pitää tasapainottaa ja sitä kristillisdemokraatitkin ovat tehneet muun muassa hallitusvastuussa ollessaan mutta mielestäni oleellista tässä kysymyksessä on se että ennen viime eduskuntavaaleja kaikki puolueet ja puoluejohtajat antoivat lupauksia että nyt ei koulutuksesta enää leikata kyllä tunnustettiin se että koulutuksesta on leikattu ja sitten luvattiin että ei enää leikata tiedän sen hyvin kun itse istuin silloin niissä puheenjohtajapaneeleissa ja kyllä siellä hyvin yksimielisesti

hallituspuolueiden mietinnöstä että kyllä sillä on haitallisia vaikutuksia

täysin kuten kuten hänkin toi esille ennen viime viime vaaleja kaikki puolueet lupasivat että nyt koulutuksesta pidetään huolta että siitä ei ainakaan leikata mutta kokoomus meni ja lähti lähti leikkaamaan jälleen kerran edustaja heinonen te olette johtava koulutusleikkauspuolue tässä maassa te leikkasitte viime kerralla te leikkaatte nyt ja minusta on jotenkin outoa että nyt tavallaan käännätte katseenne meidän suuntaamme me me olemme ennen ennen vaaleja sanoneet että että emme tietenkään koulutuksesta leikkaisi ja ja olemme puhuneet koulutuksen tärkeydestä koko tämän kauden ja ja tehneet esimerkiksi vaihtoehtobudjettiimme sellaisia sellaisia toimia leikataan esimerkiksi ympäristölle haitallisista ja tehottomista tuista joista kokoomus ei tietenkään pystynyt leikkaamaan leikkaisimme sieltä ja ja panostaisimme kunnolla koulutukseen se mitä tämä hallitus on tehnyt on että se on tuonut muutamaa laastaria tässä viime vaiheessa mikä on hienoa ja näin mutta mutta ne eivät tietenkään korvaa näitä massiivisia koulutusleikkauksia te olette johtava koulutusleikkauspuolue
arvoisat edustajat nyt sopinee niin että kun tässä on kolme pyydettyä puheenvuoroa ja sieltä on nyt kaksi vastauspuheenvuoroa pyydetty niin näiden jotka ovat normaalin puheenvuoron pyytäneet ei ei tarvitsisi kovin kohtuuttomasti odottaa jolloin nyt mennään tämän listan mukaan täällä on pyydetty puheenvuoro edustajilla myllykoski gustafsson ja räsänen ja nyt jos sieltä halutaan käyttää puheenvuoro niin painakaa nappia normaaliin tapaan

arvoisa herra puhemies tekisi mieli viettää hiljainen hetki edustaja heinosen puheenvuoron jälkeen siitä vanhojen muistelusta

en oikeastaan tiedä miksi tämä keskustelu on tällä tasolla että tavallaan viime kaudella olleiden tosiasioiden sijaan hyökätään ja unohdetaan se oma pääministeripuolueen rooli siinä mielessä minä en käytä puheenvuoroa johtavasta koulutuksenleikkauspuolueesta eletään tätä päivää keskustellaan tästä esityksestä mikä täällä on minun mielestäni edustajat räsänen ja gustafsson ovat tuoneet tässä oikeita huomioita esille liittyen tähän lakialoitteeseen mistä nyt keskustelemme on tärkeätä huomioida että meillä kaikki se mikä voi tuottaa kulttuuria ja hyvinvointia on tärkeää ja minä pidän todella tärkeänä sitä että me uskallamme myös kansalaisopistopuolelta ja joka puolelta olla tuomassa mahdollisuuksia ihmisten tulla luoville aloille kun me leikkaamme jostakin niin pääsääntöisesti meillä tapahtuu niin että luovat alat ovat siellä sitten ensimmäisenä ja olemme sitten siellä teknisten alojen ja tukien puolella ja ymmärrämme ammatillista koulutusta mutta pitää huomata se jos katsotte hiemankin tarkemmalla sihdillä että luovien alojen opiskelijat siirtyvät monesti teollisuuden ja tuotannon pariin koska he ovat innovatiivisia ja osaavia ihmisiä mutta arvoisa herra puhemies tämä tässä

arvoisa puhemies tämän hyvän ja rakentavan lähes sovinnollisen hyvän puheenvuoron minkä edustaja piti jälkeen kannattaa nyt harkita mitä mitä sanoo edustaja heinonen minä voin olla vähän jäävi nyt arvioimaan edellistä hallitusta ja sen koulutuspolitiikkaa mutta muistutan nyt kuitenkin että se mitä silloin tehtiin koulutuksessa perustui jetsulleen yhteisesti neuvoteltuun hallitusohjelmaan minusta edustaja heinonen täysin unohti tietoisesti tai muuten ne merkittävät uudistukset lait ja muut joita silloin sillä kaudella toteutettiin en käytä nyt aikaani siihen muistan oman ministeriaikani päättyessä tehneeni kahden liuskan muistion jossa oli kaksikymmentä isoa ja keskisuurta asiaa joita olin ollut käynnistämässä ja laittamassa toteen pöytäkirjoihin sanoa sitten aivan niin kuin edustaja räsänen totesi ne säästöt mitkä nyt on tehty ovat pääosin lähes kaikki olleet liikaa olen sanonut täällä salissa jo aiemminkin että edellisellä hallituskaudella tehtiin säästöt jo aivan piripintaan ymmärtääkö edustaja heinonen mitä tarkoittaa piripintaan ja sen takia kaikki puoluejohtajat totesivat että tämä nyt riitti ja ei ei ei enää toivon että nyt loppuu edustaja heinonen tällainen ilkeily vihreitä tai muita työtovereita kohtaan siinä on niin kuin lähellä semmoinen vihapuheen meininki nyt rauhoittukaa rauhoittukaa

puhemies nyt kyllä edustaja gustafsson käyttää todella voi sanoa epämiellyttävää kieltä täällä eduskunnassa en ole ymmärtänyt että sivistyspoliitikkona itseään pitävä käyttää tuollaista kieltä minä kerroin sen mitä on tapahtunut aiemmin sanokaa edustaja gustafsson mikä siinä oli väärin jos se teitä satutti että teidän ollessanne opetusministerinä koulutuksesta leikattiin niin paljon niin ei se ole silloin vihapuhetta hyvä tavaton miettikää

herra puhemies kyllä ajattelen niin että meidän kaikkien puoluekannasta riippumatta on tärkeää kantaa vastuumme omista poliittisista päätöksistä ja linjauksista ja jos puhutaan siitä millaisia päätöksiä viime vaalikaudella tehtiin niin kyllä se koskee ihan yhtä lailla minua itseäni kuin edustaja heinosta joka oli samassa hallituksessa samojen esitysten puolesta äänestämässä

miltähän tämä keskustelu kuulostaa ja näyttää kansalaisten silmissä tässä muistellaan menneitä ja syytellään toisiamme kun me tiedämme että joka hallituskaudella tehdään joitakin leikkauksia jotka sattuvat niin tulee tapahtumaan seuraavallakin seuraavallakin hallituskaudella emmekö me nyt voisi unohtaa nämä menneet ja keskittyä tämän päivän asiaan niin kuin edustaja myllykoskikin sanoi minusta hienosti keskitytään nyt tähän asiaan ja lopetetaan tämä tennisottelu ja jatketaan sitten muilla aiheilla että pääsemme hyvissä ajoin kotiin myöskin tänä iltana ja että puhemieskin pääsee välillä lepäämään
kiitoksia suuresti
arvoisa puhemies haluan nyt vielä edustaja yanarin puheenvuoroon todeta että viime vaalien jälkeen vihreät myös tällä vaalikaudella tekemissään vaihtoehtobudjeteissa esittivät koulutusleikkauksia tämä on toteen näytetty monet kerrat tässä salissa mutta senkin edustaja ozan yanar halusi unohtaa ja kertoa että eivät he olisi tehneet mitään he jopa vaihtoehtobudjetissa mitkä yleensä ovat tällaisia toiveiden tynnyreitä missä varastetaan sitra monet kerrat ja suomen pankit ja muut

esittivät lisää leikkauksia koulutukseen ja sivistykseen tämä on tämä on hyvä hyvä muistaa arvoisa puhemies itse pidän myönteisenä sitä että varhaiskasvatuksen tasa arvorahaa lisätään nyt kymmenellä miljoonalla varhaiskasvatus on vaikuttavinta toimintaa meidän koulutuksen putkessa sillä pystytään pienentämään ryhmäkokoja ja lisäämään myös henkilökuntaa varhaiskasvatukseen ja päivähoitoon

että lukiolain toimeenpanoon osoitetaan kymmenen miljoonaa lisää määrärahaa se tulee enemmän kuin tarpeeseen ammattikouluista kuuluu paljon huolestuneita ääniä ja sen takia ammattikoulureformin toimeenpanoon hallitus esittää myös viisitoista miljoonaa euroa lisää rahaa se on ehdottomasti tarpeen ja ammattikoulureformin eteenpäinviemiseen tarvitaan jatkossakin lisärahoitusta

myönteisenä myös sitä että jatkossa kieltenopetus tulee alkamaan tässä maassa jo ensimmäisellä luokalla se on hyvä uudistus ja ja tulee vahvistamaan meidän menestystä myös tulevaisuudessa sivistykseen ja osaamiseen on syytä panostaa tulevaisuudessa silloin kun valtiontalous on kunnossa se on köyhän paras ystävä mutta se on myös sivistyksen lasten ja koululaisten paras ystävä ja nyt talous alkaa olla aika lailla paremmassa kunnossa kuin neljä vuotta sitten
arvoisa herra puhemies edustaja gustafssonille on annettava tunnustusta kahdesta asiasta ensinnäkin hänen ministerikaudellaan toteutettiin merkittävä koulurauhaa vahvistava uudistus joka tuli ajankohtaiseksi muun muassa sen takia että oikeuskanslerinvirastossa oli tulkittu että tupakoinnista kiinni jääville nuorille ei voida antaa eräänlaisena pedagogisena sanktiona sitä että he joutuvat kirjoittamaan

mitä sitten tulee vihreisiin vihreät ovat tehneet politiikkaa erinomaisen onnistuneesti onnittelut siitä tuomitsemalla nykyhallituksen koulutussäästöjä kaiken huippuna on ilmoitettu että vihreät näin ymmärtänyt eivät suostu seuraavaan hallitukseen ellei tuo hallitus sitoudu perumaan kaikki nykyhallituksen tekemät koulutussäästöt kun tällä on näin vahvasti ja väkevästi politikoitu niin on mielestäni täysin aiheellinen edustaja heinosen kysymys vihreille siitä ettekö te vaadi että peruutettaisiin myös ne teidän hallituksessa ollessanne tehdyt koulutussäästöt kun te olette näin väkevästi vaatimassa tämän hallituksen koulutussäästöjen perumista niin eikö olisi reilua ja oikein että peruttaisiin ensin ne teidän tekemänne koulutussäästöt

vastanneen edustaja heinosen asettaessa saman kysymyksen tietysti voi olla että vastasitte juuri silloin kun olin juoksemassa työhuoneesta tänne saliin mutta siltä varalta että kysymys on jäänyt vastaamatta kuten ymmärrän kysyn vielä kun teille on hallitusehto hallituskysymys se että perutaan nykyhallituksen tekemät koulutussäästöt niin eikö olisi teidän kannaltanne rehellistä ja reilua ja koulutuksen kannalta hyvä että asettaisitte ehdoksi myös sen että perutaan ne teidän tekemänne koulutussäästöt jotka edustaja heinonen puheenvuorossaan mainitsi noin kahdeksansadan miljoonan tasoisiksi ja olen tottunut luottamaan hänen

arvoisa puhemies se on aina hieman väsynyttä käydä keskustelua tämän johtavan koulutusleikkauspuolueen kokoomuksen kanssa joka on tykännyt leikata koulutuksesta

ainakin viime kausina aina kun on ollut hallituksessa ja ja sitten tulee tänne opettamaan meitä te leikkasitte viime hallituksessa nyt nyt vielä isommin me olemme meidän vaihtoehtobudjeteissamme luvanneet että tämän kauden leikkauksia peruttaisiin ja ja niitä niitä korjattaisiin ollaan puhuttu esimerkiksi koulutusmiljardista me otamme nämä asiat tosi tosi vakavasti te olitte se puolue riveistä kuului naureskelua kun me sanoimme että suomalaiset tutkijat lähtevät muihin maihin te olitte se puolue joka joka naureskeli meille kun me sanoimme että subjektiivisen päivähoito oikeuden kaventaminen rokottaa pienituloisia ja ja huono osaisia te olitte se puolue joka joka perusteli näitä näitä leikkauksia hyvin ylimielisesti monen vuoden ajan nyt kun vaalit ovat tulossa vaalit ovat lähellä niin te olette jotenkin heränneet tähän koulutuksen tärkeyteen ja varhaiskasvatuksen tärkeyteen hienoa että te olette heränneet hienoa että te olette muutamaa tällaista vaalilaastaria tähän tähän heittäneet mutta mutta kyllä teidän pitäisi olla vastaamassa suomalaisille siitä että te olette olleet vaikeuttamassa ihmisten ihmisten koulutuspolkua ja ja jos miettii vaikka varhaiskasvatusta ja ja subjektiivisen päivähoito oikeuden suhteen suhteen asioiden vaikeutumista niin niin te olette selityksen velkaa se on hyvin ylimielistä että johtava koulutusleikkauspuolue kokoomus ja muutama sen edustaja tässä käy jotenkin meidän kimppuumme teidän tulisi selittää minkä takia te leikkasitte koulutuksesta ettekä pystyneet leikkaamaan esimerkiksi tehottomista yritystuista

puhemies tässä keskustelussa huomaa sen että puhutaan paljon menneestä ja vanhasta kun pitäisi suunnata katsetta tulevaisuuteen on yleisesti tunnettu ja tiedetty tosiasia että tulevan vuosikymmenen aikana miljoona suomalaista täytyy kouluttaa uudelleen uusiin ammatteihin ja itse asiassa tämä valtioneuvoston tulevaisuusselonteon toinen osa sisältää tähän liittyviä hyviä toimenpide ehdotuksia muun muassa sen että tekoäly otettaisiin apuun osaamisen tunnistamisessa lisäksi kiinnitettäisiin huomiota siihen että keskityttäisiin metataitoihin eli siihen kuinka ihminen pystyy nopeasti muuntamaan

ja tuettaisiin täydennyskoulutuksen muotoja joilla ihmiset voivat suunnata nopeasti osaamistaan uusille osa alueille ja uusiin tehtäviin lisäksi yli kolmekymmentäviisi vuotiaille täytyisi saada koulutusseteli ja valmistuneitten suhde omaan oppilaitokseen täytyisi saada elinikäiseksi lisäksi tätä osaamista täytyy kehittää siten että siitä on monessa elämäntilanteessa apua ja tukea tulevaisuudessa ammattien evoluutio on nopeaa ja se osaaminen mitä meiltä työelämässä vaaditaan muuttuu nopeasti minun mielestäni näissä koulutuskeskusteluissa meidän pitäisi kiinnittää enemmän huomiota sinne tulevaisuuteen no toki tässä tietenkin puhutaan tästä kyseisestä hallituksen esityksestä ollaan tämän tämän toisessa käsittelyvaiheessa mutta kuitenkin tämä oli minun pohdintani

arvoisa puhemies arvasin että edustaja ozan yanar vihreistä ei vastaa edustaja zyskowiczin kysymykseen kysyn kun teidän mielestänne nyt tehdyt koulutusleikkaukset olivat näin näin pahoja niin miksi te vihreät leikkasitte viime kaudella ollessanne hallituksessa kahdeksansataa miljoonaa mikä oli syy että te halusitte leikata koulutuksesta silloin kun ville niinistö oli teidän puheenjohtajanne kahdeksansataa miljoonaa ihan haluaisin vaan tietää sen kun te olitte niitä hyväksymässä ja esittämässä ja tekemässä miksi kun te nyt syytätte kaikkia muita tässä salissa vasemmalta ja oikealta niin kertokaa miksi te leikkasitte silloin arvoisa puhemies oikeastaan olisi mielenkiintoista tietää mitä tarkoittaisi meidän verotuloillemme se että jos vihreiden vaihtoehtobudjetti

he ovat nyt esitelleet nyt otettaisiin toteutukseen se lisäisi tähän maahan työttömiä eli kaksikymmentätuhatta työpaikkaa vähemmän syntyisi kuin hallituksen politiikalla ja hallituksen talousarvioesityksen pohjalta ja se kääntäisi uudelleen meidän työttömyytemme kasvuun tämä on ennenkuulumatonta että tällaisessa tilanteessa kun maassa on iso työttömyys yksi puolue esittää toimenpiteitä jotka edelleen pahentaisivat meidän työttömyyttämme siellä on monta perhettä joissa isä ja äiti odottavat edelleen että he pääsisivät työn syrjään kiinni itse asiassa noin

sen takia nyt nykyinen hallitus panostaa myös tässä koulutukseen ja ja sivistykseen niin että meillä tulee lisää rahaa täydennyskoulutukseen uudelleenkoulutukseen sillä tällä hetkellä tilanne on se että meillä on suomessa kymmeniätuhansia avoimia työpaikkoja mutta samaan aikaan paljon myös työttömiä ja näiden työttömien työnhakijoiden osaaminen ei kohtaa nyt sen työn kanssa sen takia halutaan auttaa heitä esimerkiksi kieliopinnoissa mutta myös muissa opinnoissa täydentämään sitä omaa

arvoisa puhemies ehdottomasti viimeinen puheenvuoro minä toivoisin että suomen parlamentin puhemiehellä olisi oikeus lopettaa keskustelu tämä ei nimittäin palvele ketään ja hyvä kun edustaja heinonen pysähtyi sinne sanon ihan nätisti sen että tämä teidän valitsemanne retorinen tyylilaji minun mielestäni nyt lapsellinen perätessänne vihreiltä miksei miksei edellisen hallituskauden leikkauksia peruta sehän on ihan ihan tällaista niin kuin minä sanoin aivan epäasiallista retorista käsittelyä jos olisin puhemies niin löisin nuijan että keskustelu päättyi tähän

pöytäkirjaan merkitään että tätä ei keskeytetty eikä lopetettu edustaja gustafssonin puheenvuoron ja vetoomuksen johdosta

toiseen käsittelyyn ja ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kahdeksas asia nyt voidaan toisessa käsittelyssä hyväksyä tai hylätä lakiehdotus jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä lopuksi päätetään ainoassa käsittelyssä toimenpidealoitteesta

arvoisa puhemies mietintöön on liitetty kristillisdemokraattien vastalause kaksi edustaja östmanin toimesta siinä ehdotetaan että virvoitusjuomaverossa huomioitaisiin erikseen myös energiajuomat joiden kulutus on viime vuosien aikana kasvanut merkittävästi ja yleistynyt erityisesti lasten ja nuorten parissa

viikossa nehän ovat juomia jotka ovat hyvin sokeripitoisia sisältävät kofeiinia ja muita ainesosia joilla voi olla paljon nautittuna terveydelle haitallisia vaikutuksia esimerkiksi uniongelmia painonnousua levottomuutta ja ennen muuta hammasterveyden heikentymistä tämän perusteella ehdotankin että eduskunta hyväksyisi tähän vastalauseeseen liitetyn lausuman joka kuuluu seuraavasti eduskunta edellyttää että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin energiajuomia koskevan haittaveron käyttöönottamiseksi osana virvoitusjuomaveroa

puhemies edustaja räsänen esitteli jättämäni vastalauseen niin niin täydellisesti ja ja hyvällä tavalla että katson järkeväksi kannattaa hänen esittämäänsä lausumaehdotusta

arvoisa puhemies siirrytään koulutuksesta kansanterveyteen ja koetetaan pysyä mahdollisimman paljon asiassa nuorten lihominen ja ylipaino ovat meille iso kansanterveysongelma ja vielä kasvava haaste tulevaisuutta ajatellen siihen on totta kai monta syytä mutta tutkimusten mukaan on aivan selvää että sokeripitoiset tuotteet nimenomaan virvoitusjuomat ovat aika vahvasti mukana niitten nuorten kohdalla jotka lihovat siinä mielessä tämä asia on tärkeä hinta vaikuttaa kulutukseen mitä enemmän sitä enemmän se vaikuttaa tietysti kohtuudessa täytyy pysyä vero verolla toki on valtiovarainministeriön kannalta fiskaalinen tarkoitus mutta eihän se ole paha sehän on win win tilanne että valtio saa tätä kautta myöskin varoja tärkeisiin tehtäviin tämän veron rakenteeseen liittyy ongelmia joihin aivan oikein kiinnitetään huomiota se ei ole niin helppo kuin tupakkavero tai alkoholivero ja ymmärrän että ministeriöiden piirissä pohditaan jatkoa tarve olisi että jatkossa voitaisiin porrastaa tätä veroa niin että se ottaisi sokeripitoisuuden paljon enemmän huomioon kuin nykyään elikkä että runsaasti sokeria sisältävissä juomissa olisi enemmän veroa ja tietysti erityisesti että saataisiin tämä energiajuoma asia mukaan ja lopuksi arvoisa puhemies vielä erikseen kun haikaillaan sokeriveroa en malta olla sanomatta että minusta tämä makeisvero tulisi palauttaa sehän poistettiin alan teollisuuden lobbauksen perusteella ja annettiin väärä käsitys että eu olisi sitä kieltämässä näin ei ollut asianlaita

puhemies en voi kuin sympatisoida edustaja puskaa tässä oikeassa asiassa jota kuitenkaan hänen edustamansa hallitus ei tunnu ottavan lainkaan vakavasti täällä on siis tehty lausuma sosiaali ja terveysvaliokunnan yksimielinen lausuma siitä että että otettaisiin käyttöön terveysperusteinen vero siitä on jo kaksi vuotta aikaa ja hallitus ei ole tehnyt asialle käytännössä mitään sen sijaan se minkä olemme saaneet tänne on tällainen täysin fiskaalinen vero jonka tarkoitus on rahoittaa ajoneuvoveron alennusta

tämä fiskaalinen vero tarkoittaa sitä että olemassa olevaa virvoitusjuomaveroa korotetaan miettimättä lainkaan tämän pykälän sisältöä miettimättä lainkaan sitä että jo aikaisemmat korotukset ovat vaikeuttaneet suomalaisen mehuteollisuuden asemaa voimakkaasti

sen hintavaikutus olisi yksitoista prosenttia merkittävä heikennys suomalaisen työllistävän ja maaseudun tuotteita jatkojalostavan marja ja hedelmätuotteita jatkojalostavan teollisuuden kustannuksiin joista tämä hallitus muistaakseni hallitusohjelmassaan sanoi että teollisuuden kustannukset eivät saa nousta kaikki teollisuuslajit ovat tasa arvoisia mutta toiset ovat tasa arvoisempia kuin toiset siksi ainoa mielekäs ratkaisu on hylätä tämä lakiesitys kuten kuten esitämme vastalauseessa yksi ja lisäksi hyväksyä kaksi lausumaa toinen edelleen perää tätä terveysperusteista veroa josta siis olemme olleet herttaisen yksimielisiä ja toisekseen ajatellaan vielä pari askelta pidemmälle eli terveysperusta on yksi kestävän kehityksen elementeistä joiden pitäisi ohjata koko arvonlisäverotusta ja silloin olla yksi askel siihen isoon tavoitteeseen eli kestävän kehityksen arvonlisäveroon kiitos
arvoisa puhemies kannatan edustaja harakan tekemää hylkäys

kommentoi tätä esitystä ja on hyvä että valiokunnan on kirjattu se että jatkossa tulisi arvioida tätä virvoitusjuomaveron mahdollista

painottamista nykyistä voimakkaammin terveysperusteiseksi mielestäni tulisi todellakin tunnustaa se että myös verotuksen keinoin voidaan edistää kansanterveyttä ja täytyy muistaa että nämä sokerin haitalliset vaikutukset kohdistuvat paitsi painonnousuun lihomiseen diabetekseen myös suun terveyden alueelle hammasterveyteen
arvoisa puhemies edustaja harakka on kyllä oikeilla jäljillä mutta on muistettava että toisin kuin tupakan ja alkoholin suhteen ruokaan elintarvikkeisiin liittyvä verotus on äärettömän monimutkainen ja se koske sokeria sokeripitoisia tuotteita on niin erityyppisiä tuotteita on lisättyä sokeria on luontaista sokeria me kaikki haluaisimme nimenomaan kotimaisten marjojen tukemista tässä asiassa tiedän että ministeriöiden piirissä on pohdittu mikä olisi se ratkaisu joka todella yhdistäisi valtion erilaiset tarpeet ja olisi nimenomaan myöskin terveyden kannalta suotava ja myöskin verotuksellisesti ja teknisesti hoidettavissa tämä on erittäin monimutkainen asia isompi kuviohan on myöskin se johon edustaja harakka aivan oikein viittasi että ruokavalion terveellisyys ja kestävä kehitys ei ole pelkkä sokeriasia vaan siihen liittyy laajempia asioita ja tässä mielessä on aina aika ajoin mietitty voisiko alviasiaa jotenkin kehittää tässä suhteessa mutta se on vielä paljon

puhemies edustaja puska on tietenkin täysin oikeassa siinä että tämä on äärimmäisen vaikea verotekninen kysymys mutta oikeastaan haastaisin hallitusta edes pohtimaan sitä mitkä ovat ne kansainväliset esimerkit joita tässä on tarkoituksella jätetty noudattamatta hallituksen esityksestä käy nimittäin esille se että eun todellisista ja kuvitelluista kannoista huolimatta on kuitenkin kyetty tekemään erilaisia terveysperusteisia veroja ympäri euroopan unionia silloin kun siihen on tahtoa ollut sokeripitoisuuteen perustuva vero käyttöön eussa espanjan kataloniassa viime vuonna ja ranskassa tänä vuonna samoin irlanti otti tämän vuoden toukokuun alusta käyttöön terveysperusteisen sokerilla makeutettujen juomien veron myös virossa on valmisteltu porrastettua sokeripitoisuuteen perustuvaa virvoitusjuomaveroa ja sen käyttöönotosta on saatu alustavasti euroopan komission hyväksyntä

vain pahentamaan sitä tilannetta joka nyt tällä hetkellä on siksi sekä pidän tätä poliittista valmistelua vastuuttomana että otan osaa virkamiesten kärsimyksiin että he ovat joutuneet tällaista toimeenpanemaan mutta ennen kaikkea kuten sanottu esitän suomalaisten maaseutuelinkeinojen ja mehuteollisuuden puolesta erittäin vakavan

toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen yhdeksäs asia nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

arvoisa herra puhemies ruotsalaisen eduskuntaryhmän mielestä tarvitsemme veropolitiikan jossa palkansaajalle jää enemmän käteen olemme täysin vakuuttuneita siitä että kotitaloudet joilla on enemmän tuloja käytettävissään vauhdittavat taloutta ja luovat siten pohjan monipuolisemmalle palvelutarjonnalle tämän suhteen hallituksen esitys ensi vuoden tuloveroasteikkolaiksi on meistä on kuitenkin oikein laskea työn verotusta vain jos se tapahtuu sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla sen vuoksi ehdotan että eduskunta hyväksyy vastalause neljän mukaisen lausumaesityksen joka kuuluu näin eduskunta edellyttää että hallitus valmistelee verouudistuksen rkpn mallin mukaisesti mukaisesti jossa työn verotusta lasketaan ja kulutuksen verotusta nostetaan maltillisesti

arvoisa puhemies valiokunnan mietintöön on liitetty vastalause viisi edustaja östmanin toimesta esitän että eduskunta hyväksyisi siihen liitetyt kaksi lausumaa joista ensimmäinen kuuluu seuraavasti eduskunta edellyttää että hallitus ryhtyy viivytyksettä toimenpiteisiin tuloverolain pykälän muuttamiseksi niin että työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksuosuuden vähennyskelpoisuus rajataan viiteenkymmeneen prosenttiin ja että jäsenmaksujen vähennysoikeutta koskeva säännös elinkeinotulon verottamisesta annetun lain kahdeksannen pykälän ensimmäisen momentin yhdeksännessä kohdassa kumottaisiin toinen lausumaehdotus eduskunta edellyttää että hallitus ryhtyy viivytyksettä toimenpiteisiin lapsivähennyksen palauttamiseksi tuloverolakiin siten että vähennysoikeus vastaisi kd ryhmän vuoden kaksituhattayhdeksäntoista vaihtoehtobudjetissa esitettyä mallia haluan lyhyesti lyhyesti tätä jälkimmäistä perustella sillä että lapsivähennystä koskeva tuloverolain säännöshän oli meillä voimassa verovuosina kaksituhattaviisitoista viiva kaksituhattaseitsemäntoista viime vaalikaudella todellakin tätä koskevat esitykset tehtiin ja verosta vähennettiin tuolloin lapsivähennys jos verovelvollisella oli verovuoden päättyessä huollettavanaan alaikäinen lapsi tämä lapsivähennys poistui tämän vuoden alusta alun perin lapsivähennysjärjestelmä luotiin kompensoimaan lapsilisien leikkausta eikä sitä olisi tullut poistaa koska tuota lapsilisäleik kaustakaan ei ole korjattu pitäisin perhepoliittisesti tärkeänä että meillä edelleenkin tämä lapsivähennys säilyisi
arvoisa puhemies värderade talman edustaja nylund teki erinomaisen ehdotuksen

ja minä kannatan sitä lämpimästi se on todella hyvin harkittu kokonaisuus joten pystyn hyvinkin

minäkin innostun kannattamaan edustaja räsäsen jättämiä lausumaehdotuksia näillä meidän esittämillämme muutoksilla on tarkoitus tukea paremmin lapsiperheitä sekä asettaa työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksujen kohtelu paremmin yhdenmukaiseen asemaan muiden yleishyödyllisten yhdistysten jäsenmaksujen kanssa

puhemies esitän eduskunnan hyväksyttäväksi kolme lausumaehdotusta jotka löytyvät vastalauseesta kuudes niistä ensimmäinen koskee lähitulevaisuudessa tulevan hallituskauden aikana olennaista asiaa keskiluokan ostovoiman ja sitä kuinka se oikein voidaan tehdä meidän ehdotelmamme on se että ostovoiman kasvatus sisällytetään työllisyysasteen nostoon ja tehdään asteikkomuutoksia ja työtulovähennystä nostetaan sitä mukaa sitten jos työllisyysaste lähtee nousemaan lähemmäs seitsemääkymmentäviittä toinen ehdotelma koskee jo täällä aikaisemmin salissa mainittua lapsivähennystä ja sen palauttamista tässä se keskeinen huomio todellakin on se että lapsivähennys oli kompensaatio sille että tehtiin lapsilisäleikkauksia nyt sitten esitämme että lapsivähennys palautettaisiin siinä muodossa kuin se oli aikaisemmin kolmas ehdotelmamme koskee kehitysapuvähennystä joka on kehitysapumallimme mukainen

jatkaa eriarvoistavaa talouspolitiikkaa jossa pienituloisimpien asemaa heikennetään jatkamalla indeksijäädytyksiä neljättä vuotta ja veropolitiikka ei tähänkään mennessä ole juuri tuonut helpotusta kaikkein pienituloisimpien tilanteeseen etenkin etuuksien saajat ovat jääneet vaille kevennyksiä joita on jaettu avokätisemmin hallituksen omille taustajoukoille siksi esitän vastalauseen kaksi mukaiset

arvoisa puhemies minulla on suuri ilo ja kunnia kannattaa valtiovarainvaliokunnan varapuheenjohtajan edustaja vähämäen tekemiä kolmea lausumaehdotusta jotka lisäävät oikeudenmukaisuutta tuovat joustavuutta ja katsovat tulevaisuuteen muun muassa lastemme tulevaisuuteen

edellyttää että kukin osallistuu veronmaksuun maksukykynsä mukaisesti ja että verotuksella tasataan tuloeroja valtion tuloverotus on perintö ja lahjaveron ohella progressiivisin veromuoto varsinkin nyt kun ympäristö ja ilmastosyistä on perusteltuakin korottaa haittaveroja jotka tyypillisesti ovat tasaveroja on meidän pidettävä huoli siitä että verojärjestelmän kyky tasata tulo ja varallisuusveroja säilyy tai pikemminkin kasvaa jo pidemmän aikaa tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentä luvun alusta alkaen olemme kuitenkin menneet toiseen suuntaan talouskasvun hyödyt ovat menneet eniten kaikkein hyvätuloisimmille uusimpien verotietojen valossa yli nettona tienanneiden ansiot kasvoivat vuonna kaksituhattaseitsemäntoista yli neljänneksellä kun pienimmissä tuloluokissa käteen jäävä summa pieneni tai pysyi suunnilleen ennallaan varallisuuserot ovat suuremmat kuin vuosikymmeniin ilman progressiivista verotusta ja tulonsiirtoja taloudellinen eriarvoisuus kasvaakin liikaa sipilän hallitus on vähentänyt verojärjestelmän tulontasausvaikutusta ja kasvattanut eriarvoisuutta suurimmat hyödyt veronmuutoksista ovat menneet suurituloisille ja suurten pääomien haltijoille valtavat miljardiluokan veronkevennykset ovat myös heikentäneet valtiontalouden rahoitusasemaa ja vaikeuttaneet hyvinvointivaltion ylläpitoa ensi vuoden budjetissa on kuitenkin joitakin myönteisiä muutoksia ennen kaikkea hallituksen päätös korottaa kunnallisverotuksen perusvähennystä joka on askel oikeaan suuntaan arvoisa puhemies vasemmistoliiton vaihtoehdossa verojärjestelmän progressiivisuutta lisätään selvästi ja suurista tuloista maksetaan suhteellisesti suurempi vero mallissamme suomalaisten ylivoimaisen enemmistön käteen jäävät tulot kasvavat vaikka tuloveroasteikkoa kiristetäänkin sillä perumme myös kiky sopimuksen mukaiset sosiaalivakuutusmaksumuutokset tämä havainnollistaa sitä kuinka valtava tulonsiirto kiky sopimus oli palkansaajilta ja julkiselta sektorilta yrityksille yksi suomen tuloverotuksen keskeisimpiä ongelmia on mahdollisuus saada huomattavaa veroetua niin sanotun tulonmuunnon avulla toisin sanoen muutetaan ansiot pääomatuloiksi jotka nostetaan verovapaasti tai hyvin alhaisella veroprosentilla tähän ongelmaan ei ole ollut halua puuttua vaikka se on tuotu esille valtioneuvoston omissakin selvityksissä vasemmistoliiton mallissa tätä porsaanreikää tilkitään ja uudistus tiivistää veropohjaamme tekee veroasteikosta oikeudenmukaisemman ja lisää verotuloja noin kolmellasadallaviidelläkymmenelläviidellä miljoonalla eurolla pidemmän aikavälin tavoitteena tulee olla ja pääomatuloja kohdellaan verotuksessa yhdenmukaisesti arvoisa puhemies suomen verotuksen on jatkossakin tasattava tulo ja varallisuuseroa ja ja tehtävä sitä nykyistä paremmin sekä turvattava hyvinvointivaltion rahoitus ylimitoitetut veroleikkaukset vievät meidät kauemmas tämän tavoitteen toteuttamisesta arvoisa puhemies lisää veropoliittisista tavoitteistamme on luettavissa vastalauseessa kolme ja esitänkin hyväksyttäväksi vastalauseen kolme mukaiset lausumat

arvoisa herra puhemies tuon tasapainoisen ja erittäin ansiokkaan puheenvuoron jälkeen talousvaliokunnan jäsenen erinomaisen esittelypuheenvuoron jälkeen joka lujittaa suomalaista demokratiaa on helppo yhtyä siihen

ja kannattaa tehtyä esitystä

arvoisa puhemies vihreiden vaihtoehtobudjetissa nostetaan ihmisiä köyhyydestä parannamme ihmisten perusturvaa ja yksi keskeinen asia on kunnallisveron perusvähennyksen korottaminen korotamme sitä huomattavasti enempi kuin hallitus ja siksi että tämä kohdistuu juuri kaikkein pienituloisimpiin ihmisiin jotka eniten apua tarvitsevat edustaja yanar omassa puheenvuorossaan esitti hyväksyttäväksi vihreiden vastalauseen kaksi mukaiset neljä lausumaa nämä lausumat ovat meidän vaihtoehtobudjettimme mukaiset ne koskettavat tuloverolakia ja perintö ja lahjaverolakia ja ne lisäävät verotuksen oikeudenmukaisuutta eli esitämme poistettavaksi hallituksen käyttöön ottamaa metsälahjavähennystä esitämme myös muutoksia listaamattomien yhtiöiden osinkoverotuksen kiristämiseksi ja sitten esitämme nopeutettua aikataulua jolla asuntolainan korkovähennystä pidennetään edellytämme myös että hallitus peruuttaa tekemänsä perintöveron kevennykset nämä kokonaisuudessaan ovat luettavissa vastalauseesta kaksi ja kannatan edustaja yanarin tekemää ehdotusta että nämä lausumat hyväksytään
arvoisa puhemies tämänhetkisen hallituksen veropolitiikka on yhtä väsähtänyttä kuin sen koko muukin politiikka sdpn uudistukset luvulle sisältävät mittavan perustellun ja tieteellisesti punnitun vero ohjelman sen ja vaihtoehtobudjetin mukaisesti esitämme vastalauseen yksi mukaiset yhdeksän lausumaa joista tärkeimmät liittyvät niin sanottuun työtulotukeen eli negatiiviseen tuloveroon jolla kannustettaisiin pienipalkkaiseen työhön samoin esitämme myös pienipalkkaisille ja pienituloisille jopa eläkeläisille suunnattua kotitalousvähennystä joka koskisi myös energiaremontteja ja että valmisteltaisiin kotitalousvähennyksen ulottamista myöskin kerrostalo ja rivitaloasunto osakeyhtiöihin lisäksi startup yhtiöiden edistämistä ja aggressiivisen verosuunnittelun ehkäisemistä koskevat nämä yhdeksän

arvoisa puhemies on todella helppo kannattaa edustaja harakan tekemiä lausumaehdotuksia vastalauseemme yksi mukaisesti nämä ovat juuri niitä uusia ajatuksia joita me tässä poliittisessa tilanteessa ja maailmantilanteessa tarvitsemme ajatellen sekä suomalaista tasa arvon kehittämistä että myöskin niitä globaaleita haasteita joita meillä on

arvoisa puhemies edustajat vähämäki ja kankaanniemi toivat edellä varsin hyvin esille perussuomalaisten linjan näissä aiemmin pitämissään puheenvuoroissa me perussuomalaiset haluamme ensinnäkin työnteon verotusta keventämällä parantaa parantaa työnteon kannattavuutta ja siten lisätä ihmisten käytettävissä olevia tuloja ja parantaa kotimaista kysyntää ja ostovoimaa erityisesti haluamme parantaa keskituloisten suomalaisten palkansaajien yli kolmekymmentätuhatta euroa vuodessa ansaitsevien palkansaajien

ja keventää verotusta ja se tapahtuisi keventämällä nykyään jopa seitsemän viiva kahdeksan prosenttiyksikön veroeroa ruotsiin verrattuna esitämmekin tähän tarkoitukseen nyt ensi vuodelle kolmensadan miljoonan euron määrärahaa vaihtoehtobudjettimme mukaisesti hallitus on aivan oikein tällä kaudella jo keventänyt tuloverotusta mutta valitettavasti esimerkiksi lapsiperheiden verotuksessa on menty päinvastaiseen suuntaan kuten täällä aiemmissa puheenvuoroissa kävi ilmi stubbin hallituksen kaksituhattaneljätoista tekemille rajuille lapsilisäleikkauksille kompensaationa käyttöön otettu lapsivähennys päätettiin lakkauttaa tämän vuoden alusta lukien tämä verotuksen lapsivähennys on tiennyt jopa neljänsadan euron nettotuloja pieni tai keskituloisessa nelilapsisessa perheessä ja mielestämme sen lakkauttaminen on ollut merkittävä merkittävä vastaisku perheille näissä hyvin matalan oikeastaan historiallisen matalan syntyvyyden oloissa perussuomalaiset haluavatkin palauttaa tämän lapsivähennyksen kuten kuten myös tästä meidän lausumaehdotuksestamme käy selvästi ilmi lisäksi totean vielä tässä lopuksi että lakiehdotusten ensimmäisessä käsittelyssä esitimme pykälämuutosta siten

että eläkeläisten verotus

arvoisa puhemies en ryhdy enää perustelemaan sitä miksi esitimme tasevapautussäännöstä luopumista jota valtiovarainministeriö tosiaankin ensimmäisessä lakiluonnoksessansa lakiluonnoksessansa esitti ja myös muita tiukennuksia mutta sellainen pahoitteleva havainto tässä on kuitenkin tehtävä että että valiokunnan mietinnössä ei ollut tätä jo melko tavanomaista seurantapykälää johon olisi ollut erityisesti aihetta jo vuonna kaksituhattakaksitoista siihen ensimmäiseen korkovähennysrajoitussäädökseen sisältyi tämä valiokunnan mietinnön seurantalausuma jonka johdosta todennäköisesti nämä porsaanreiät sitten luonnosvaiheessa tukittiin mutta edes näitä lausumia ei ole joten joudumme esittämään nekin itse yhtenä kolmesta lausumasta joilla yritetään pelastaa se mitä pelastettavissa vielä on
arvoisa puhemies tässä salissa on vuosien saatossa puhuttu useaan otteeseen carunasta siitä että luonnollisen monopolin myyminen yksityiseksi monopoliksi oli katkera virhe sitä se oli ja siksi vasemmistoliitto sitä vastusti mutta on puhuttu paljon myös carunan veronmaksumoraalista caruna tekee nyt voittoa luonnollisella sähkönsiirtomonopolilla mutta ei maksa voitoistaan asiaankuuluvia veroja nyt eduskunnalla olisi tai olisi ollut mahdollisuus tukkia aggressiivisen verosuunnittelun mahdollistavan lain porsaanreiät joita myös caruna käyttää verokikkailuun tämän korkovähennyksiä koskevan lain uudistuksen yhteydessä suomella olisi mahdollisuus ratkaisevasti hillitä korkovähennyskikkailun avulla harjoitettavaa aggressiivista verosuunnittelua mutta tässä hallituksen esityksessä mahdollisuus jätetään käyttämättä ja siinä iso merkitys on tällä tasevapautuksella mutta on muitakin ongelmallisia yksityiskohtia tasevapautussäännön nojalla suomessa oleva yhtiö saa vähentää verotuksessa kaikki korkokulunsa jos se osoittaa että koko kansainvälinen konserni on yhtä velkainen kuin se itse tähän tilanteeseen on mahdollista päätyä myös täysin keinotekoisen velkarakenteen avulla ja sen avulla voidaan siis minimoida suomeen maksettavan veron määrä suomessa harjoitetun liiketoiminnan voitosta ei siis tule maksettavaksi oikeudenmukaista määrää veroja caruna ei valitettavasti ole ainoa konserni jossa tällaisen keinotekoisen tällaisen keinotekoisen velkajärjestelyn avulla vältetään veroja eli kyse ei ole vain carunasta vaikka se nyt on julkisuudessa ja puheissa ollutkin ollutkin eniten esillä vaan yleisestä periaatteesta sekä yritysten yhdenvertaisuudesta sillä suurin osa yrityksistä ei voi vältellä maksamasta veroja suomeen vaikka nämä kansainväliset suuryritykset ja konsernit voivatkin sen tehdä suomen hallitus on puheissaan sitoutunut aggressiivisen verosuunnittelun hillitsemiseen valitettavasti teot eivät usein vastaa puheita vaan lakien valmistelussa kuunnellaan herkällä korvalla verosuunnittelua harjoittavien yhtiöiden ja niiden etujärjestöjen kantoja on harmi että pykälät joilla porsaanreiät olisi voitu tukkia äänestettiin nurin tässä salissa viime viikolla se osoittaa että hallituksen puhe aggressiivisen verosuunnittelun hillitsemisestä on onttoa nyt on kuitenkin vielä mahdollisuus hyväksyä lausumat ja osoittaa eduskunnan tahtotila kannatankin edustaja harakan lausumaesityksiä

arvoisa puhemies

rikoslain ulkomaalaislain sekä aluevalvontalain ankaroittaminen on monestakin syystä siksi haluan heti ensiksi sanoa että ehdotan lakiesitysten hylkäämistä enimmäisrangaistusten koventamisella nykyisestä sakkorangaistuksesta vankeusrangaistukseen tavoitellaan esityksen mukaan hallituksen mukaan ennen kaikkea ennalta ehkäisevää vaikutusta esityksen mukaan korkean enimmäisrangaistuksen oletetaan jossain määrin ennalta ehkäisevän rikoksia hyvin heikosti siis on tämä toivomus kyllä ilmaistu myöskin hallituksen esityksessä rangaistusasteikon ankaroittamisen tavoitteena on ehkäistä maahantulokiellon rikkomista kuten esitykseenkin on kirjattu tutkimukset osoittavat että tällaista vaikutusta ei yleensä ole siksi epäjohdonmukainen että sen johdannossa todetaan että maahantulokiellon rikkominen on merkittävästi lisääntynyt suomessa ja myöhemmin esityksessä todetaan että ulkomaalaisrikkomuksena käsiteltävien maahantulorikkomusten määrä itse asiassa on kääntynyt laskuun vuonna kaksituhattakuusitoista tämä lakiesitys itse asiassa lisäisi poliisi raja ja syyttäjäviranomaisten mutta myös tuomioistuimen työmäärää asiakirjojen kääntämistä tulkkausta ja avustajien käyttöön liittyviä kustannuksia kustannukset lisääntyisivät merkittävästi nykyiseen verrattuna ja tässä esityksessä nämä laskelmat arvioitu erittäin alakanttiin tämän esityksen taustalla ovat hallituksen linjaukset pakkokeinojen käytön laajentamisesta ja ne eivät itse asiassa perustu todellisiin yhteiskunnallisiin ongelmiin muutoksen myötä rangaistuksen taso ei tulisi todellisuudessa muuttumaan on tärkeätä että rikoslakia ei lähdetä muuttamaan vain symbolipolitiikan vuoksi ja myös perustuslakivaliokunta on kiinnittänyt huomiota tähän asiaan noin yleisellä tasolla tämän hallituksen ehkä suurin tällainen yksittäinen huoli on se että se suorastaan murentaa osaltaan turvapaikanhakijoiden ihmiskaupan uhrien ja myös pakolaisten oikeussuojaa jota on jo heikennetty useilla viime vuosina tehdyillä lainmuutoksilla muutos ehdotuksille ei ole kokonaisuutena arvioiden esitetty todellista tarvetta eikä itse asiassa mitään todellista perustetta hallituksen esityksen perusta on hallituksen yhdestoista yhdeksättä kaksituhattaviisitoista hyväksymä asiakirja maahanmuuttopoliittisista toimenpiteistä sen mukaan ulkomaalaiselle määrätyn maahantulokiellon rikkomisen seuraamuksena tulisi olla mahdollisesti myös vankeusrangaistus esityksellä toteutetaan myös hallituksen joulukuussa kaksituhattaviisitoista julkistamaa turvapaikkapoliittista toimenpideohjelmaa toimenpideohjelman mukaan maahantulokiellon rikkomisesta säädetään seuraamukseksi seuraamukseksi vankeusrangaistus esityksessä todetaan että valtaosa arviolta noin seitsemänkymmentäviisi prosenttia kiellon rikkojista on viron kansalaisia ja näin ollen toimenpideohjelmakirjaus kohdistuu siis pääosin todellisuudessa käytännössä pelkästään tai enimmäkseen eu kansalaisiin tässä ei ole arvioitu esityksen ihmisoikeusvaikutuksia ja on erityisesti pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden asemaan vaikuttavasta lainsäädännöstä vaikka ehkä halutaan puhua ensinnäkin jostain rikollisuuden vähentämisestä on odotettavissa että tuomioistuimissa tullaan hyödyntämään pääasiassa pikahaastamista ja kirjallista menettelyä nykytilanteessakin on selvää että tällaisissa tapauksissa on haastavaa suojella heikossa asemassa olevien ihmisryhmien oikeuksia esitykseen ei ole selkeästi kirjattu niitä edellytyksiä ja olosuhteita joissa esityksen mukaisesta rikoksesta ei rangaistaisi nämä olosuhteet jätetään kansainvälisten sopimusten ja niiden soveltamisen varaan rikosoikeudellinen laillisuusperiaate edellyttää että rangaistussäännökset ovat täsmällisiä ja tarkkarajaisina soveltamisalaltaan selkeitä olisi käytävä ilmi missä tilanteessa tietystä rikoksesta ei seuraa rangaistusta lainvalmisteluasiakirjojen viittaus kansainvälisiin ihmisoikeuksiin ei ole mielestäni riittävä tässä olisi tullut esittää rikoslain uuteen seitsemääntoista lukuun uutta seitsemännen b pykälän kolmas momenttia jossa pakolaiset ja ihmiskaupan uhrit olisi selkeästi suljettu maahantulokiellon rikkomispykälän soveltamisen ulkopuolelle se olisi ollut

hallituksen esitys heikentää siis pakolaisten ja turvapaikanhankijoiden oikeusturvaa esitys ei ota riittävästi huomioon suomen kansainvälisiä velvoitteita ja se on myös suhteellisuusperiaatteen vastainen oikeusjärjestelmämme vastainen esityksen hyödyt eivät riitä perusteeksi lainmuutokselle ja sen positiiviset vaikutukset jäävät epäselviksi kun taas negatiiviset vaikutukset ovat hyvin selvät

arvoisa puhemies käsittelyssä ovat hallituksen esitykset joissa ehdotetaan että maahantulokiellon rikkomisen rangaistusta muutetaan siten että sakkorangaistuksen sijaan voidaan tuomita maksimissaan yhden vuoden vankeuteen esityksen perusteluista käy ilmi että taustalla hallituksen syyskuussa kaksituhattaviisitoista hyväksymät hallituksen maahanmuuttopoliittiset toimenpiteet joissa todettiin eräänä kansallisena toimena se että ulkomaalaiselle määrätyn maahantulokiellon rikkomuksen seurauksena tulisi mahdollisesti olla myös vankeusrangaistus kuten muissa pohjoismaissa lisäksi taustalla on hallituksen joulukuussa kaksituhattaviisitoista julkistama turvapaikkapoliittinen toimenpideohjelma jonka mukaan maahantulokiellon rikkomisesta säädetään seuraamukseksi vankeusrangaistus rikosjärjestelmän suhteellisuusperiaate ei tue tällaista muutosta esityksessä ei ole millään tavalla arvioitu sen ihmisoikeusvaikutuksia kyse on erityisesti pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden asemaan vaikuttavasta lainsäädännöstä missä riskeinä ovat pakolaisten ja ihmiskaupan uhrien oikeuksien heikentyminen ja aseman yleinen vaikeuttaminen on haastavaa suojella heikossa asemassa olevien ihmisryhmien oikeuksia arvoisa puhemies jo tässä vaiheessa kannatan edustaja biaudetn tekemää esitystä että nämä lakiehdotukset hylätään siihen on monia perusteita valiokuntakäsittelyssä nousi huomioita vakavia huolia mutta hallituspuolueiden edustajat eivät halunneet esitykseen minkäänlaisia muutoksia huolia muun muassa yhdenvertaisuusvaltuutettu pakolaisneuvonta ja amnesty nykylainsäädännön riittävyyteen vetoaminen ei riitä sillä nykylainsäädäntö ei tuo ihmiskaupan uhreille riittävää turvaa eikä heitä tunnisteta hallituksen esityksen tavoitteenahan on rikollisuuden vähentäminen ja estää rikollisten maahantulo mutta valiokuntakäsittelyssä hallituspuolueet eivät olleet valmiita lisäämään yhdenvertaisuusvaltuutetun esittämää pykälämuotoilua joka olisi turvannut sen että maahantulokiellon rikkomisesta ei tuomita ulkomaalaista joka pakolaisuuden perusteella hakee turvapaikkaa tai oleskelulupaa suomessa tai että samalla tavalla esitys ei koskisi sellaista ulkomaalaista joka on ihmiskaupan kohteena näin ollen kun tätä minimivaatimusta pykäläesitystä ei voitu tähän esityksen seuraukset ovat hyvin arvaamattomat ja ja mahdolliset haitat huomattavasti suuremmat kuin hyödyt

arvoisa puhemies tällä jätelain muutoskohdalla on pitkä historia lähtien eun hankintadirektiivistä ja sen viemisestä kansalliseen lainsäädäntöön tuo hankintadirektiivi antoi tietysti paljon liikkumavaraa mutta suomessa valittiin sitten hyvin kapea näkemys siihen millä tavalla esimerkiksi nyt tässä jätelaissa kunnallisia

liittyvän muun palveluntarjonnan puutteen osoittamista ja siten sujuvoittaa tähän liittyvää menettelyä sekä parantaa menettelyn läpinäkyvyyttä ja jätealan kilpailuneutraliteettia käytännössähän tämä tarkoittaa sitä että kunnallisen jätelaitoksen toiminta tehdään suorastaan mahdottomaksi jätteen haltijan tulisi osoittaa että ei ole kohtuullisesti saatavilla yksityistä palveluntarjoajaa ja vasta sen jälkeen voisi kunnallinen

arvo alittaa tuhat euroa vuodessa tähän liittyy myös eräänlaista yritystoiminnan tukemista jolla sitten näitä markkinoita markkinoita etsitään rakentaminen maksaisi valtiolle seitsemänsataatuhatta euroa ja sen ylläpito vuosittain viiva satatuhatta euroa koska tässä on kysymys hyvin monimutkaisesta järjestelmästä on todella arveluttavaa se kuinka tällaiset pienet yritykset selviävät tästä monimutkaisesta byrokratiasta onko tuloksena se että laittomat kaatopaikat yleistyvät ja tällä tavalla sitten uhrataan tämän lain alle ne hyvät saavutukset jotka suomessa on saavutettu puhemies voin tulla sinne jatkamaan
joo olkaa hyvä

elikkä kyse on siitä miten sitten onnistumme tällaisella lainsäädännöllä siinä että

tule sellaista tilannetta että että esimerkiksi laittomat kaatopaikat yleistyvät tietysti täytyy sanoa että tämä esityshän on suoraan hallitusohjelmasta ja siinä on tällaisena draiverina sokea usko markkinavoimiin samalla tavalla kuin se on sotessa työvoimapalveluissa monissa liikennepalveluissa kuten taksilaista olemme jo saaneet kokemusta

kuten jo sanoin tämä perustuu eun hankintadirektiiviin mutta tuo hankintadirektiivi mahdollistaa kahdenkymmenen prosentin ulosmyynnin kunnallisille jätelaitoksille ja on sanottava että mikäli tämä olisi myös suomen jätelaissa silloin voitaisiin puhua todellisesta valinnanvapaudesta eu on listannut maita jotka ovat hyviä tai huonoja jätehuollon järjestäjiä ja ymmärtääkseni meillä suomalaisilla on sellainen käsitys että me olemme kaikissa ympäristöasioissa euroopan parhaita

yhdistää yksi asia ja se on jätteenhuollon järjestelyssä laaja kuntavastuu joka nyt sitten tällä lailla lopullisesti häivytetään suomalaisesta jätelainsäädännöstä kysyä sopii kuinka me tällaisella jätelainsäädännöllä toteutamme sitä tavoitetta joka meillä on esimerkiksi eun puheenjohtajaohjelmassa tulla

jo alkujaan tässä jätelaissa joka on hyväksytty on todella suuria ongelmia ja tämä nyt esitetty muutos edelleen korostaa näitä ongelmia

arvoisa puhemies jätelain nyt esitettävä tietoalusta eli markkinapaikka on ilmeisesti hallituksen ratkaisumalli siihen että pk yritykset eivät enää saa joustavasti viedä jätteitä kuntien jäteasemille aiempien hallituksen lakimuutoksien vuoksi joista edustaja myller edellä puhui

yrittäjät saattavat päätyä dumppaamaan jätteet epäasiallisiin kohteisiin luontoon tai muualle jolloin ollaan kyllä kaukana jätelain tavoitteista ja kierrätystavoitteista suuri huoli onkin lisääkö tämä esitys tarpeettomasti byrokratiaa vaikuttaa siltä että markkinapaikan käyttö voi lisätä paperityötä sekä jätteiden haltijalle eli yrityksille että myös jätelaitoksille jätehuoltojärjestelmässä tulisi pyrkiä siihen että se toimii helposti vaivattomasti ja varmistaa sitä kautta sen että jätteet todella päätyvät sinne minne ne kuuluvatkin ja varmistaa myös sen että yrityksille syntyy pääsee helposti eroon ja ja yritykset voivat keskittyä ydintoimintaansa jätteisiin liittyvän paperibyrokratian sijaan mitä kenties tästä markkinapaikasta aiheutuu tämä esitys herättää siis paljon kysymyksiä ja huolia

arvoisa puhemies käsittelyssä on hallituksen esitys jätelain muuttamisesta keväällä jätelakia uudistettiin niin että kuntien vastuuta ja toimintaa jätehuollossa vähennettiin kilpailun ja yritystoiminnan lisäämiseksi kuntien vastuu rajattiin pääasiassa asumisen jätteisiin ja kuntien jätehuollon markkinaehtoiselle toiminnalle asetettiin ulosmyyntiraja kymmenen prosenttia vuoteen kaksituhattakolmekymmentä saakka ja siitä eteenpäin viisi prosenttia markkinaehtoista toimintaa on esimerkiksi yritysten tuottaman jätteen käsittely vihreät jättivät vastalauseen siitä että ulosmyyntirajan olisi tullut olla korkeampi kaksikymmentä prosenttia kunnille jäi kuitenkin niin sanottu toissijainen velvoite hoitaa myös muuta esimerkiksi yritystoiminnassa syntyvää jätettä jos alueella ei ole markkinaehtoista toimijaa tämä käsittelyssä oleva hallituksen esitys täsmentää tätä toissijaista velvoitetta tässä ehdotetaan perustettavaksi sähköinen markkinapaikka jota yritysten olisi käytettävä markkinapaikassa selviäisi löytyykö jätteille markkinaehtoista ottajaa vai täytyykö kunnan hoitaa jätteet toissijaisen velvoitteen nojalla tietoalustan käyttäminen olisi jatkossa edellytyksenä kunnan toissijaisen palvelun saamiseksi kunnan jätelaitokselta mikäli palvelun arvo ylittää kynnysarvon joksi on esitetty siirtymäajan jälkeen tuhat euroa tietoalustan perustaminen jätteiden ja sivuvirtojen hyödyntämiseen vaikuttaa lähtökohtaisesti hyvältä idealta ja voi edistää kiertotaloutta pääkaupunkiseudun kaupungit ovat esittäneet muutamia kysymyksiä ja nämä on syytä huomioida kun lakia käsitellään ehdotuksen mukainen hyvin laajaksi esitetty tietoalustan käyttövelvoite voi vaarantaa jätehuollon toimivuuden sekä aiheuttaa aidon riskin jätteen päätymisestä maastoon tai luvattomiin käsittelypaikkoihin erityisesti kun kyseessä ovat pienet toimijat

ottavat heti ensi vaiheessa järjestelmän käyttöön liian nopeaa pitäisi myös harkita asteittaista etenemistä pitäisikö hankkia ensin kokemusta niin että suuret toimijat siirtyisivät ensin järjestelmän piiriin pääkaupunkiseudun kaupungit ovat myös huolissaan kaikkien osapuolten hallinnollisen taakan lisääntymisestä arvoisa puhemies toivon että lakiesitys käsitellään huolellisesti ja juuri siitä näkökulmasta että kaikki kiertotalouden mahdollisuudet otetaan huomioon

arvoisa puhemies tässä hallituksen esityksessä ehdotetaan laajennettavaksi vuoden kaksituhattaseitsemäntoista kesäkuussa voimaan tullutta eläkelakia niin että sitä sovellettaisiin uusiin ikäryhmiin tällähän on tarkoituksena varmistaa erityisen vaikeassa työmarkkina asemassa olevien ihmisten toimeentulo tukea voidaan maksaa kuusikymmentä vuotta täyttäneille lähes yhtäjaksoisesti viisi vuotta työttömänä olleille on kuitenkin iloinen asia että että työttömyys on nyt kaiken kaikkiaan kohentunut taloustilanteen vuoksi ja tässä yhteydessä on syytä iloita työelämän toisesta päästä eli nuorten tilanteesta meillähän on puhuttu että työelämän ja koulutuksen ulkopuolella määrä olisi seitsemänkymmentätuhatta tai kuusikymmentäyhdeksäntuhatta mutta viikko sitten saamani tiedon mukaan ja se on iloinen asia työelämän tai koulutuksen ulkopuolella on lähes kuusituhatta nuorta vähemmän kuin puoli vuotta sitten

eli me säätiöltä saamani tiedon mukaan kuusikymmentätuhattasatayhdeksänkymmentäyksi nuorta tarkalleen ottaen oli oli työelämän tai koulutuksen ulkopuolella paljon on vielä tehtävää nimittäin joka vuosi yli neljästätuhannesta lapsesta tulee syrjäytynyt nuori ja joka vuosi neljästätuhannestakuudestasadasta nuoresta tulee syrjäytynyt aikuinen vaikka kuinka toimenpiteitä on tehty niin vielä on paljon tekemistä nuorten työllisyys kohenee lähinnä työmarkkinoiden kysynnän kasvusta ja iloitaan tietenkin siitä että myöskin ohjaamo toiminta on tuonut nuorille työttömille ja koulutuksen ulkopuolella oleville parempaa tulevaisuutta mutta tämä varsinainen hallituksen esitys on oiva ratkaisu sinne toiseen päähän eli lähellä eläkeikää oleville

arvoisa rouva puhemies aivan kuten tuossa edustaja parviainen oivasti sanoi tämä on erittäin hyvä lainsäädäntö sinne työuran loppupäähän mutta koska eilen olen ollut tällaisessa työllisyyspalaverissa niin haluaisin tähänkin istuntoon tuoda terveisiä erilaisilta järjestöiltä tietysti kiitoksia siitä että että nyt budjeteissamme on huomioitu se että järjestöt pystyvät sitten hieman paremmin palkkaamaan työttömiä mukaan mutta mutta siellä käytiin hyvin rakentavaa keskustelua myös siitä että jos aktiivimallia jossain vaiheessa päästään parantamaan

niin vapaaehtoistyö olisi varmasti se ensimmäinen askel jolla kohti työkykyisyyttä voitaisiin mennä ja toinen erittäin merkittävä seikka mielestäni on se että kun meillä esimerkiksi nuoret ihmiset eläköityvät hyvin paljon mielenterveysongelmien takia niin olisi hienoa että että he pääsisivät takaisin työelämään asteittain meillähän on osa aikaeläkeratkaisu mahdollinen kun siirrytään työelämästä eläkkeelle mutta jos eläkkeeltä halutaan siirtyä työelämään osa aikaisuus ei ole tässä järjestelmässä mahdollinen ehkäpä tämän henkilökohtaisen tulorekisterin myötä tähänkin asiaan saadaan sitten tulevaisuudessa

arvoisa rouva puhemies tämä

eduskunnan tahdon toteutumista ensisijaisesti elintarvikemarkkinavaltuutettu valvoo että tasapuolisuus toteutuu toteutuu siten että että ratkaisut pyritään saamaan neuvotteluteitse sekä jakaa huomautuksia tai julkisia varoituksia mutta voi myös viedä väärät toimintatavat markkinaoikeuteen ja ohjata uhkasakolla toimintaa niin että se lähtee oikeille urille eli tämän lainsäädännön pelotevaikutuskin on melko suuri taustaa siitä miksi tämä lainsäädäntö on niin merkittävä asia meillä on erittäin keskittynyt kauppa ja koska elintarvikkeet ovat helposti pilaantuvia raaka aineita ne on tietenkin saatava saatava eteenpäin ja kun meillä on on keskittynyt kauppa sitä kaupan asemaa on helppo käyttää hyväksi tällaisissa tapauksissa ja ja kun meillä on erittäin monia elintarvikkeitten tarjoajia jotka ovat pieniä tämä epäsuhta on on huomattava tämä on huomattu myös euroopan unionin päässä ja siellä tosiaankin tehdään tällaista epäterveiden kauppatapojen lainsäädäntöä mutta kerrankin me olemme vähän edelläkävijöitä ja ja kun eusta tullaan vaatimaan niin meillä on sitten jo valmiina tällainen viranomainen tätä tervettä tervettä kauppaa

minkälaista sitten on epäterve kaupankäynti epätervettä kaupankäyntiä ei ole kova kaupankäynti totta kai kilpailu on kovaa mutta sen pitää olla reilua ovat käytännöt joissa sopimuksia ei kirjata kirjallisesti vaikka toinen osapuoli ne haluaisikin toki esimerkiksi pienet toimijat

se heikompi osapuoli voivat omasta aloitteestaan pyytää että ei edes tehtäisi kirjallista sopimusta eli turhaa byrokratiaa tämä ei luo mutta todellakin kirjallisessa sopimuksessa pystytään kauppaehdot sopimaan

pystytään selvittämään että että sopimuksesta ei esimerkiksi irtaannuta kesken sopimuskauden tai sopimusehtoja muuteta tai ei uhata sillä irtisanomisella kesken sopimuskauden

kiellettyjä ovat katteettomat maksut esimerkiksi hyllyyn pääsystä voi joutua maksamaan kaupan hyllyyn pääsystä tai voi joutua maksamaan katteettomia markkinointimaksuja kauppa ei oikeastaan teekään mitään sen eteen että markkinoisi tuotetta mutta kauppaan päästäkseen on maksettava tällaisia maksuja

myymään pitkät maksuajat siirtävät riskiä kaupalta tavaran toimittajalle myös kopiointi on on sellaista että sitä heikon tuotesuojan vuoksi kaupoissa tapahtuu on varsin yleinen ilmiö näin kuluttajan näkökulmastakin että että kun on joku merkkituote jota on saatettu tuotekehitellä kuukausia jopa jopa vuosia niin näemme että aika äkkiä sellainen vastaavantyyppinen tuote sitten saattaa private labelina tulla sinne kauppaan minusta on erittäin hienoa että valiokunta listasi näitä epäterveitä kauppatapoja hieman

tarkemmin jolloin sitten elintarvikemarkkinavaltuutettu pääsee käsiksi siihen mitä se epäterve kauppatapa on elintarvikemarkkinavaltuutettu sijoitetaan ruokavirastoon ja se on ihan hyvä asia koska olemme huomanneet että tämän tyyppiseen toimintaanhan olisi voinut kilpailuvirasto jo tätä nykyäkin puuttua mutta ehkä se näkökulma on ollut siinä että kunhan kuluttajalle tuotteet olisivat mahdollisimman halpoja niin ei ehkä ole niin tarkasti puututtu siihen millä menetelmillä se tuote tulee halvaksi mutta eihän se tietenkään ole reilua jos hinta saadaan väärillä menetelmillä

matalaksi painettua valiokunta oli yksimielinen tässä mietinnössään ja toivomme että asia etenee niin että virka saadaan auki ja markkinat reilummaksi

arvoisa puhemies on syytä onnitella valiokuntaa ja sen puheenjohtajaa yksimielisestä mietinnöstä tästä elintarvikemarkkinalaista ihan laajemmin todellakin elintarvikemarkkinat ovat olleet euroopassa sekaisin pidempään muistan että silloin kun olin itse eussa töissä niin varauduttiin tälle rahoituskaudelle ja silloin muun muassa ympäristöpohjaisesti pyrittiin saamaan budjettiin lisää rahaa ja ajateltiin että

markkinat sitten hoitavat kannattavuutta näin ei tapahtunut koska heti tulivat venäjän vastapakotteet ukrainan tilanteen johdosta pakotteet ja vastapakotteet eurooppalaiset markkinat ovat olleet yleisemminkin varsin hankalat suomessa todella on keskittyneet

tapahtuu halpuuttamista kun itse asuin luxemburgissa seurasin mitä esimerkiksi ranskassa tehdään siellähän ruoka on kulttuuria on ruokakulttuuri ei siellä ruoka ole mikään sisäänheittotuote jatkuvan halpuuttamisen kohde niin kuin meillä näyttää olevan tällä hetkellä maatalouden kannattavuus paljolti markkinatilanteen johdosta on erittäin hankala selvitysmies karhisen toimeksiannossa on on lähtökohtana että yrittäjätuloa pitäisi nostaa viisisataa miljoonaa jotta kannattavuus olisi tyydyttävällä tasolla se on erittäin vaativa tehtävä ja pitää toivottaa kaikkea menestystä tälle työlle jossa varmasti

keskeisessä osassa

todellakin markkinoiden toimintaa tasapainottavia toimia tehdään myöskin eussa tavallaan koskien näitä haitallisia kauppatapoja sieltä ei ehkä kovin nopeasti ole odotettavissa tuloksia mutta on tärkeää että tätä keskustelua käydään ja pyritään ratkaisuja löytämään kuten edustaja kalmari tässä sanoi markkinoilla voidaan toimia tiukasti kilpailu voi olla kovaakin mutta sen pitää olla reilua ja ilman reiluja kauppatapoja me emme me emme suomessa pärjää kun ajattelemme että elintarvikealalle suomalaisen ruuantuotannon turvaamiseksi tarvitaan nuoria yrittäjiä riskejä olemassa eikä ole oikein puskureita tällä hetkellä niin on selvä että pitää voida luottaa siihen että markkinoiden toiminta suomessa on parempaa kuin se tällä hetkellä on ja toivon että tämä laki ja myöskin ruokavaltuutetun aikaansaaminen eussa tehtävät toimet ja myöskin herääminen ja mahdollinen yhteistyö keskustelut kaupan ja koko ruokasektorin välillä tuottavat myönteisiä tuloksia ja niitä tarvitaan

arvoisa rouva puhemies vielä hieman historiaa tästä elintarvikemarkkinavaltuutetusta tästä asiastahan epäterveistä markkinoista on puhuttu suomessa jo pitkään varmaan kymmenkunta vuotta ja jo hallitusohjelmassa linjasimme että on syytä arvioida kilpailulainsäädännön muutostarpeet ja ryhtyä tarvittaessa toimenpiteisiin eun kilpailulainsäädännön puitteissa tämä asia eteni sitten niin että kun valiokunta teki ruokapoliittista selontekoa yhdessä koko eduskunnan kanssa linjasimme että on on syytä edistää nykyistä tehokkaammin ruokamarkkinoiden aitoa toimivuutta ja kilpailullisuutta ja tarvittavin lainsäädäntötoimin huolehtia markkinoiden tasapuolisesta kilpailuasetelmasta eli jo sitten yhdessä linjasimme että toimia täytyy tehdä eikä enää pelkästään selvityksiä nyt ollaan sitten tässä vaiheessa toivon todellakin että tällä mahdollisimman paljon saadaan saadaan markkinaa reiluksi kuten edustaja ala nissilä tuossa totesi viljelijän asema on tällä hetkellä liian heikko ja ja kaikki ne toimet millä voimme kotimaista ruuan huoltovarmuutta parantaa ovat hyväksi koko suomen kansalle ja ja meidän elintarvikesektorillemme joka työllistää